puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelulle varataan neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi

arvoisa puhemies kyseessä on hallituksen esitys laiksi reservipoliisijärjestelmästä ja tällä lailla säädettäisiin samalla kumottaisiin nykyinen sääntely koskien täydennyspoliisijärjestelmää lain soveltamisalan piiriin kuuluisivat siis poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi normaaliolojen häiriötilanteet tämä on se pääasiallinen määritelmällinen ero nykyiseen täydennyspoliisijärjestelmään verrattuna reservipoliisihenkilöstön käyttöönotosta päättäisi siis aina valtioneuvosto ja laissa säädettäisiin erikseen tehtävistä toimivaltuuksista velvollisuuksista ja oikeudesta käyttää voimakeinoja erikseen normaaliolojen häiriötilanteissa sekä erikseen poikkeustilan ja puolustustilan aikana myös reservipoliisiin kelpuutettavien kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin laissa ja kun siis kuuluisi tähän reserviin nimitettäisiin virkasuhteeseen vain valtioneuvoston käyttöönottoa koskevan kulloisenkin

viemässä reservipoliisista syy on se että meillä aidosti on realistisia tilanteita jotka eivät kuulu poikkeustilan tai puolustustilan piiriin mutta joissa nopeasti täytyy pystyä järjestystä valvomaan

kohtaamaan rajansa volyymissa ja juuri tämäntyyppisessä tilanteessa reservipoliisi olisi se keino jolla nopeasti voidaan normaaliolojen poikkeustilanteissa kutsua virkaehtoiseen palvelukseen henkilöitä jotka auttavat sitten poliisia selviytymään tämmöisessä tilanteessa tehtävistään

vaikutuksena käytännössä tässä siis on se että muodostetaan tuhannen hengen reservi hakumenettelyllä ja koulutukseen perustuen normaaliolojen ole ampuma aseiden käyttövaltuuksia reservipoliisilla se varataan ainoastaan poikkeustilan ja puolustustilan varalle tällä esityksellä ei olisi vaikutuksia varsinaisen poliisin nykyisiin vastuisiin tai toimivaltaan eikä virka apujärjestelyihin eri viranomaisten kesken kustannusten osalta perustamisesta arvioidaan aiheutuvan noin kahden pilkku yhden miljoonan euron kertaluontoinen kustannus ja tämän jälkeen juokseva vuosittainen kustannus olisi noin kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa mitä tehtäviä reservipoliisilla sitten käytännössä häiriötilanteessa reservipoliisit voisivat tehdä poliisin toimintaa tukevia tehtäviä kuten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä kokouksissa yleisötilaisuuksissa sekä liikenteenohjausta myös alueiden vartiointia kiinni otettujen kuljetuksia ja heidän vartiointiaan kyse on siis ennen kaikkea poliisia tukevista tehtävistä ei suinkaan virkapoliisin tai tai heidän kanssaan kilpailevan poikkeusoloissa ja puolustustilassa tilanne on toisentyyppinen ja siellä myöhemmin tehtävien toimeenpanopäätösten mukaisesti sitten reservipoliisit voisivat toimeenpanna kaikkia poliisin tehtäviä tarvittaessa kelpoisuus koskisi lähtökohtaisesti yli kolmekymmentäviisi vuotiaita henkilöitä joilla on tehtäviin sopivaa kokemusta voisi kuvitella että moni hakija on esimerkiksi sotilaspoliisikoulutuksen saanut vartijakokemusta omaava henkilö mutta voi olla myös hyvin toisentyyppistäkin kokemusta osaan reserviä on hyödyllistä löytää myös esimerkiksi tietotekniikan tai viestinnän alan kokemusta hakijoista tehdään turvallisuusselvitykset ja ne jotka valitaan reserviin ovat velvoitettuja käymään läpi tätä varten järjestettävän koulutuksen arvoisa puhemies lähdemme siitä että tämä on tärkeä osa varautumista yhä moninaisempiin turvallisuuden välitiloihin joissa edelleen normaalitilojen puitteissa voi syntyä yllättäviä nopeita nopeasti skaalautuvia tilanteita ja on tärkeää että myös poliisilla on reservi jolla voidaan sen toimintaa nopeastikin laajentaa jos tarve sen vaatii

arvoisa puhemies arvoisa ministeri tervehdin ihan suurella ilolla tätä esitystä reservipoliisijärjestelmästä kuitenkin samassa yhteydessä esitän kysymyksen minulla on pitkään ollut huoli siitä että suomessa ei ole pohjoismaiseen tasoon nähden ihan oikeita poliiseja tarpeeksi ei pohjoismaiseen tasoon nähden eikä eurooppalaiseen tasoon luvun ovat poliisien määrä ja resurssit heikentyneet nyt ihan viimeisinä vuosina ollaan saatu loivennettua sitä heikkenemistä tuhat poliisia maksaisi suunnilleen kuusikymmentä miljoonaa vuositasolla budjettikirjaa kun katsoo niin se on hyvin pieni pieni luku nyt tiedän kuitenkin tietysti sen että poliiseja ei ole missään varastossa meillä vaan täystyöllisyys on ei ole siis reservissä heitä mutta poliisikoulutukseen toivoisin myöskin myöskin lisäpanostuksia ja resursseja jotta päästäisiin edes sille pohjoismaiselle tasolle
arvoisa puhemies tämä esitys on epäilemättä

järkevä ja tärkeä esitys mutta tietysti peruslähtökohdan täytyy olla olla se että kaikissa oloissa tulee varmistaa riittävä määrä hallintovaliokuntahan sisäisen turvallisuuden mietinnössään lähti lähti siitä että meidän pitää tavoitella jatkossa sitä seitsemäntuhannenkahdeksansadanviidenkymmenen poliisin määrää mutta kun nyt ajatellaan sitten käyttöä ja ja verrataan sitä siihen millä tavalla täydennyspoliisijärjestelmää pystyttiin pystyttiin käyttämään nyt lähdetään siitä että käytöstä tekee päätöksen valtioneuvosto minä haluan kysyä sitä onko se kuitenkin liian raskas päätöksenteko orgaani ja nimenomaan tämän käytettävyyden näkökulmasta
arvoisa rouva puhemies täydennyspoliisi on ollut järjestelmä joka on ollut vuosikymmenet olemassa ja sitä ei ole juuri käytetty sen takia tietysti hyvä kysymys on miksi tehdään toisella nimellä hieman erilaisilla toimivaltuuksilla oleva uudenlainen järjestelmä kun meillä tarve on erityisesti ihan näihin arkisiin jokapäiväisiin ja vakituisissa työsuhteissa oleviin poliiseihin kaksi kysymystä ministerille ymmärsin niin että tässä ei tarvittaisi näiltä tähän työhön tulevilta välttämättä poliisin koulutusta niin kuin aikaisemmin kuvittelin että jos on jotenkin kyse semmoisista eläköityneistä poliiseista mutta nyt ei tarvittaisi ja sitten toinen kysymys on se että tässä toiminnassa olisi kuitenkin aseenkäyttömahdollisuus joillakin edellytyksillä myöskin näille poliiseille jotka eivät ole edes poliiseja

kyllä aika aika merkittäviltä muutoksilta nykyiseen käytäntöön kun meillä on aika tiukkaa ja toivottavasti myöskin pysyy aika tiukkana tämä aseitten käyttö
arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaviisitoista turvapaikkakriisi on hyvänä esimerkkinä siitä minkälainen on normaaliolojen häiriötilanne versus sitten poikkeustilanne eli se raja voi olla häilyvä ja hämärtyvä sen takia näen kyllä hyvin tarpeellisena tämän että valtioneuvosto on se joka päättää sitten kuitenkin siitä reserviläispoliisin käyttöönotosta kaiken kaikkiaan myöskin kiitän kiitän ministeri ministeri mykkästä esittelystä ja siinä varmasti

taklattua niitä epävarmuuksia mitä ihmisillä on ollut tätä reserviläispoliisitoimintaa kohtaan tarpeellinen esitys

arvoisa puhemies täydennyspoliisijärjestelmä oli meillä jo aikaisemmin olemassa toivottavasti reservipoliisijärjestelmästä ei tule samanlaista kuin täydennyspoliisijärjestelmä jota ei sitten loppujen lopuksi koskaan tarvittu itse hieman kritisoisin tätä kuudentoista tunnin koulutusta mikä ei minun mielestäni riitä yhtään mihinkään jos ajatellaan poliisikoulutuksen saanutta henkilöä niin esimerkiksi käsirautojen on jo pelkästään yhden päivän koulutus poliisiammattikorkeakoulussa ja teleskooppipatukan käyttämiseen kahden vuorokauden siitä tulee jo huomattavasti enemmän kuin kuusitoista tuntia ja sitten jos tähän laitettaisiin vielä etälamautin saati sitten käsiaseen käyttö niin koulutusta tarvitaan huomattavasti enemmän ministeri onko tähän tulossa lisäkoulutusta vai

puhemies edustaja eerola sivusi samaa asiaa joka on mietityttänyt minuakin että käytetäänkö nytten veronmaksajien rahoja valtiosektorin resursseja väärin jos on tarkoitus toimia poliisien tukena niin kai sen poliisinkin pitäisi olla ensin paikan päällä niin että joku uusi organisaatio sitä voi tukea esimerkiksi utsjoella ja enontekiöllä ei ole paikallista poliisia ensinkään ja matka partiolla kestää noille alueille kyllä aivan riittävän kauan eli kysymys kuuluu niin että jos ei ole poliisia niin kuinka siellä voi toimia sitten toinen asia mikä tässä hallituksen esityksessä mietityttää on se että valtioneuvoston asetuksella annettaisiin isot mahdollisuudet muuttaa reservipoliisin toiminnan luonnetta luonnetta välineistöä koulutusta kelpoisuusvaatimuksia palvelukseen kutsumista ja sitoutumisen ehtoja ja muita menettelytapoja voisitteko valaista mihin tämä vahva asetuksen

rouva puhemies tämä esitys on kannatettava sillä yli kahdenkymmenen vuoden historiasta huolimatta täydennyspoliiseja ei ole käytetty ja se on ollut tietenkin myös näiden henkilöiden kannalta turhauttavaa täällä on monessa puheenvuorossa nostettu esiin se huoli että

kohdalla on vaara että sitten varsinaisen poliisitoiminnan kehittämistä ikään kuin laiminlyötäisiin että sitä pidettäisiin syynä poliisitoimintaan kohdistuville säästötoimille tai sille että poliisimäärää ei kehitetä kehitetä tarpeen mukaan ja toivon että ministeri

kertoo erityisesti millä tavalla varmistetaan se ettei tätä järjestelmää käytetä käytetä tähän pidän itse hyvänä että juuri valtioneuvosto päättää reservipoliisin käyttöönotosta niin ettei kynnys ole ikään kuin liian matala ottaa näitä reservipoliiseja käyttöön

arvoisa rouva puhemies turvallisuus on ennen muuta fakta mutta myös tunne ja ja tämä tunne on monessa tilanteessa järkkynyt tässä keskustelussa on esille tullut vuoden kaksituhattaviisitoista tapahtumat kun esimerkiksi itärajalta tuli paljon pakolaisia yli yli rajan ja siihen tämä järjestelmä on erinomaisen hyvä tässä hyvällä tavalla minun mielestäni tuodaan esille se että normaalioloissa se on enempi tällaista järjestyksen valvomista liikenteenohjausta vartiointia ehkä kuljetusta ja tämäntyyppistä ja sitten kun tilanne menee vakavammaksi niin mahdollisuudet myös

rouva puhemies omalta osaltani haluaisin myös kiinnittää huomiota tähän yleiseen tarpeeseen poliisien määrän suhteen ja niihin voimavaroihin näistä poliisien resursseistahan keskustelimme juuri juuri viikko takaperin budjettiviikolla ja siinä yhteydessä myös huolta tuotiin muun muassa siitä että samaan aikaan kun hallitus täällä tekee alkoholilainsäädännön uudistusta tai esimerkiksi taksijärjestelmien uudistusta lisätään tarvetta varsinaiselle poliisimäärälle ja siksikään nämä

tämän kokonaisuuden huolellisesti itse tämän esityksen kautta mutta myös sitten ehkä laajemmin tätä poliisien tilannetta
edustaja savola ja sen jälkeen ministerin vastaus
arvoisa rouva puhemies oikeastaan on pari kysymystä tähän liittyen ensimmäinen liittyy varaamisrekisteriin nämä henkilöt jotka nyt muodostavat reservin poliisin ja henkilöt jotka ovat sodan ajan sijoitettuja tullaan koordinoimaan keskenään niin että tehtävät ovat selkeät missä tehtävässä kunkin kuuluu olla ja että viranomaisilla ei ole sitten sama henkilö varattuna kahteen eri tehtävään toinen kysymys liittyy siihen että kun näitä reservin poliiseja koulutetaan voisiko maanpuolustusjärjestöillä olla tässä roolia täällä viitattiin jo ampuma aseen käyttöön siellä olisi hyvin paljon osaamista hyödynnettävissä siihen turvalliseen ampuma aseen käyttöön siihen koulutukseen sekä myöskin tietysti paikallistuntemukseen ja muuhun muuhun turvallisuuskoulutukseen mitä voitaisiin sen kautta tarjota voisiko maanpuolustusjärjestöjen osaamista hyödyntää myös reservipoliisin koulutuksessa jatkossa
ministeri mykkänen vastauspuheenvuoro kolme minuuttia olkaa hyvä

huomioista salista jo tässä vaiheessa ensinnäkin täällä edustajat eerola räsänen ja korhonen ainakin kiinnittivät huomiota tähän poliisin resurssipuoleen ja haluan vielä toistaa sen vahvasti että vaikka meillä olisi kahdeksantuhatta poliisia tai vaikka yhdeksäntuhatta poliisia suomessa palkkalistoilla niin silti tämä esitys olisi samoista syistä tarpeellinen kuin nytkin tällä ei kilpailla poliisien

kuitenkin voidaan nopeasti tarvittaessa tehdä jos jos tilanne sellaiseksi aidosti arvioidaan edustaja paatero kiinnitti huomiota aseenkäyttöön ja se onkin tässä ollut jatkovalmistelussa keskeinen kysymys että päätimme rajata ampuma aseenkäyttömahdollisuuden kaikissa tapauksissa vain poikkeustilaan ja puolustustilaan eli normaaliolojen häiriötilanteessa valtioneuvosto ei voi aseistaa reservipoliiseja se on tässä nyt poissuljettu verrattuna verrattuna luonnostilanteeseen edustaja kulmala viittasi koulutukseen ja toki kuusitoista tuntia on lyhyt aika täydennyskoulutusta on tarkoitus tälle reserville jatkuvasti järjestää tässä edustaja savola viittasi myös maanpuolustusjärjestöjen rooliin ja tämä on minusta kannatettava ajatus että tässä valmistelun toimeenpanossa

että kolmekymmentäviisi ovat se aines joka tähän hakisi on toki vähän sekin ajatus että paljolti myös puolustusvoimien laskettu ja jotta ei tule päällekkäisyyksiä niin tähän reserviin nimenomaan haettaisiin sitten siinä vaiheessa kun kun ei ole kriisiajan sijoitus pääosin sentyyppinen toki tässä voidaan tapauskohtaisesti sitten liikkua mutta juuri tämä on ollut se perusrakenne että poikkeusoloissa ei oltaisi ainakaan liiallisesti päällekkäisten henkilöiden tässä toiminnassa toki aina toimitaan poliisin ohjauksessa kuten tässä laissa todetaankin ja asetuksenantovaltuuksia tässä on melko runsaasti edustaja mustajärvi niihin viittasi juuri sen takia että tässä on haluttu toisaalta lailla säätää selvästi tehtävistä ja toisaalta katsoa että myös koulutus säädetään asetuksella ja asetuksella voidaan tarvittaessa kun tilanteet muuttuvat näitä tarkempia sääntöjä tarkentaa jotta pystytään reagoimaan näihin näihin muuttuviin tilanteisiin utsjoelle ja enontekiöön on onneksi budjettiriihen tuloksena tulossa

nyt sitten menemme puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies niin kuin tuossa debatissa totesin niin turvallisuus on varmasti ennen muuta fakta mutta se on myös hyvin vahvasti tunne ja aika monen suomalaisen kohdalla tämä tunne on viime vuosina järkkynyt erilaisista syistä ja siinä mielessä minun mielestäni tämä esitys jossa tähän asti käyttämättömät täydennyspoliisit tai se järjestelmä korvataan reservipoliisijärjestelmällä on enemmän kuin tervetullut ja niin kuin ministeri mykkänen tuossa vastauspuheenvuorossaan esille toi niin ainakaan itselleni kun esitykseen ja sen taustamateriaaliin tutustuin ei syntynyt sellainen kuva että tällä millään tavalla oltaisiin korvaamassa esimerkiksi sitä että meillä tarvittaisiin oikeita poliisimiehiä tai poliisinaisia lisää niin kuin tarvitaan vaan tämä on nimenomaan poikkeustilanteisiin luotu järjestelmä mitä ei korvaisi sekään että meillä olisi yhdeksäntuhatta tai kymmenentuhatta poliisimiestä tai poliisinaista vaan järjestelmä sellaiseen

puolustusvoimien reservin tehtävissä ja sitten tulisivat sitä kautta tänne mutta poikkeustilanteissa voitaisiin toimia toisellakin tavalla esimerkiksi naistenkin kohdalla turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi ja tässä esityksessä esille nousevat nimenomaan sellaiset tilanteet kuten esimerkiksi laajan maahanmuuton tilanne jolloin poliisin voimavaroja täytyisi vahvistaa tai kun esimerkiksi terrorismin uhka arviota on nostettu väliaikaisesti sellaiselle tasolle että poliisin voimavarat ovat ovat koetuksella ja ne ovat koetuksella vaikka meillä olisi tuhat tai kaksituhatta poliisia enempi kuin tällä hetkellä mitä tietysti pitää tavoitella tuon

se on varmasti tärkeää että näin toimitaan ja siihen tämä koko järjestelmä tähtääkin eli nimenomaan siihen että tuodaan avuksi rinnalle toimimaan väkeä lisää laissa säädetään reservipoliisihenkilöstön tehtävistä myös toimivaltuuksista velvollisuuksista ja toisaalta myös oikeudesta käyttää voimakeinoja normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana

tukevia toimenpiteitä kuten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä esimerkiksi yleisissä kokouksissa tai yleisötilaisuuksissa ja liikenteenohjausta ja myös eristettyjen alueiden vartiointia ja mahdollisesti kiinniottojen kuljetuksia ja ja muuta vartiointia mutta sitten kun tilanne menisi eteenpäin poikkeusoloissa ja puolustustilassa nämä reservipoliisit voisivat tehdä kaikkia poliisin tehtäviä ja varmasti se on tilanne missä silloin oltaisiin jo hyvin erilaisessa ja vakavassa tilanteessa reservipoliisin aseenkanto oikeus rajoittuisi siis vain poikkeusoloihin ja puolustustilaan ei siis näihin normaaliolojen häiriötilanteisiin tähän on lopulta nyt esitetty otettavaksi mukaan tuhat henkilöä muistaisin että jossain vaiheessa kaksituhattakin puhuttiin tämä on hyvä lisä hyvä joukko toivotaan että heidät pystytään kouluttamaan niin kuin tuossa edustaja savola esille toi esimerkiksi mpkta hyödyntäen uskon että siinä hyötyisi itse asiassa kumpikin puolikas tämä reservipoliisijärjestelmä kuin kuin puolustusvoimien reserviläistoiminta kun kun näitä koulutuksia voitaisiin yhdistää ja uskoisin että varmaan voisi olla hyvinkin todennäköistä että tilanteet olisivat sellaisia että niissä olisi näitä molempia tai kumpaankin joukkoon kuuluvia henkilöitä mahdollisesti silloin toimimassa kun kun tätä järjestelmää tarvittaisiin

arvoisa puhemies sisäministeri otsikoi omassa tiedotteessaan että tiedotteessaan että reservipoliisi olisi poliisin apuna yllättävissä poikkeuksellisissa ja tilapäisissä tilanteissa tämä kevytpoliisin mahdollinen käyttö muuttuneessa turvallisuustilanteessa ja poliisin toimintakyvyn vahvistamiseksi kuulostaa vähintäänkin oudolta kun lapissa kunnissa esimerkiksi utsjoella ja enontekiöllä ei ole paikallista poliisia lainkaan ja poliisipartioitten aika menee ajellessa sinne ja tänne laajassa maakunnassa se mihin pitäisi saada varmuus on että jokaisessa kunnassa on ainakin se yksi partio paikan päällä ja se jos ei ole on turvallisuusuhka jos mikä täydennyspoliisikokeilu ei antanut kovin hyvää kuvaa toiminnan perusteista ja nyt tämän uuden esityksen suhteen pitäisi olla erityisen huolellinen ja varovainen pelkkä poliisin reservin luominen ei ole peruste jos ei kyetä osoittamaan todellista tarvetta vai kulkeeko logiikka niin että jos täydennyspoliisille ei ollut tehtäviä niin nyt niitä luodaan suomessa poliisin ammatin arvostus viimeaikaisista ikävistä tapahtumista huolimatta on hyvin korkealla ja aivan aiheesta se perustuu siihen että turvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla on selkeät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarkkaan rajatut tehtävät ja niin tulee olla jatkossakin poliisin tullin ja rajan yhteistyö on toiminut hyvin eikä senkään yhteistyön kehittämisen raja ole tullut vielä vastaan sen lisäksi jo nyt voidaan häiriötilanteen aikana käyttää esimerkiksi asevelvollisuuttaan suorittavia henkilöitä puolustusvoimien henkilöstöstä puhumattakaan tukemaan poliisin toimintaa onhan suomen valtion alueella nähty norjalaisia poliiseja konepistoolit esillä pysäyttämässä ja tarkastamassa rehellisiä suomen kansalaisia koulutusvaatimus reservipoliisille on vaatimaton ottaen ottaen huomioon esimerkiksi poliisikoulutuksen vaatimukset tänä päivänä arvoisa puhemies tätäkin hallituksen esitystä leimaa löysien käsitteitten käyttö joilla sitten perustellaan kaikki mahdollinen esimerkiksi normaaliolojen häiriötilanne voisiko esimerkiksi yleislakko ja tai työsulku täyttää seuraamuksineen normaaliolojen häiriötilanteen tunnusmerkit tässä esityksessä perustellaan uhkakuvia ihan samoin sanoin kuin siviili ja sotilastiedustelulakiesityksessä kuinka

käytettäisiin esimerkiksi kyberuhkien ja informaatiovaikuttamisen tilanteissa normaaliolojen häiriötilanteissa reservipoliisilla olisi riisuttunakin laajat oikeudet käyttää voimankäyttövälineitä etälamauttimella ja kaasusumuttimellako tällaisia uusia uhkia vastaan käydään perusteettomia uhkakuvia on lietsottu viime aikoina aivan riittävästi hallituksen esitystä on perusteltu myös niin että tarkoituksena on vapauttaa ammattipoliiseja poliisin ydintehtäviin pitääkö tästä vetää johtopäätös että poliiseja ei riitä normaaliolojen aikanakaan häiriötilanteessa hoitamaan sitä perustehtäväänsä minun mielestäni voi mennä vieläkin pidemmälle ja tunnustaa etteivät poliisin resurssit ja miehitys riitä aina turvaamaan edes kansalaisten arjen turvallisuutta ainakaan maan reuna alueilla ja harvaan asutuilla alueilla poliisin ydintoimintojen ja poliisipalveluitten saatavuuden turvaaminen tulee aina ennen tällaisten väkisin väännettyjen reservipoliisimallien resurssoimista nämäkin pelimerkit olisi voinut kohdentaa poliisien perustoimintaan

arvoisa puhemies

ylimalkaisesti myönnän sen suoraan mutta lukiessani mietin asiaa hiukan laajemmasta näkökulmasta meillä on nimittäin tapahtumassa mielenkiintoinen muutos yhteiskunnassa ja työelämässä josta ei ole mielestäni tarpeeksi avoimesti puhuttu arvostan itse ammattitaitoa koska minun mielestäni se on useimmiten toiminnan laadun tae ja se luo kansalaisille turvallisuutta jos ja kun voidaan olla varmoja että kussakin työssä on osaavia ja ammattitaitoisia ihmisiä siksi olenkin hämmästynyt yleistyvästä toimintatavasta tai ajattelumallista jossa ammattilaisia voisi korvata melkein kenellä tahansa takseja nykyisin ajaa kuka tahansa vanhustyössä turvapuhelinkäyntejä voivat hoitaa lyhyen vartijakoulutuksen saaneet henkilöt valvirahan on suhtautunut kielteisesti tähän toimintaan mutta näin tänä päivänä tapahtuu vartijat tekevät tekevät vanhustyössä turvapuhelinkäyntejä myös ammatillisessa koulutuksessa opettajia on irtisanottu ja palkattu tilalle ohjaajia ja nyt siis tämän lakiesityksen mukaan poliisienkin tehtäviä ajatellaan voitavan siirtää lyhyen kurssin käyneille reservipoliiseille olemmeko tehneet tietoisesti yhteiskunnassamme päätöksen toimia näin turvallisuus on tärkeä asia ja poliisit ovat merkittävä tässä turvallisuustyössä poliisin tehtävät kuuluvat asianmukaisesti koulutetuille ja virkavastuulla toimiville poliisiviranomaisille reservipoliisijärjestelmä ei myöskään tuo helpotusta poliisin resurssipaineisiin ja toisaalta onhan meidän huomioitava myöskin se että näiden reservipoliisien kouluttaminen ja varustaminen vaatii kyllä ihan omia resursseja arvoisa puhemies kun nyt asia siirtyy valiokuntaan pohdittavaksi niin toivon valiokunnassa huolellisesti paneuduttavan kolmeen kysymykseen ensinnäkin onko tämän järjestelmän luomiselle todellinen tarve toiseksi jos on niin onko tämä koulutus riittävä mikä tähän on ajateltu tämä kurssimuotoinen koulutus vaikutti kovin lyhyeltä ja kolmanneksi onko tehtävien rajaus tehty riittävän tarkasti kiitos

puhemies tämä esitys on todellakin kannatettava ja täydennyspoliisijärjestelmään verrattuna tässä mielestäni on se myönteinen asia että nyt myös huomioidaan mahdolliset normaaliolojen häiriötilanteet jotka puuttuivat täydennyspoliisien käytön mahdollisuuksista mutta kyllä edelleenkin kannan sitä samaa huolta joka on noussut täällä useassa puheenvuorossa esiin

millä tavalla tämän järjestelmän luominen vaikuttaa niihin resursseihin joita varsinaiselle poliisille suunnataan en aivan vielä vakuuttunut näistä ministerin kommenteista koska tosiasiahan on se että meillä poliisimäärä joka tapauksessa on tällä hetkellä riittämättömällä tasolla ja ja jos ajatellaan normaaliolojen häiriötilanteita niin toivon että kovin lievissä tilanteissa ei tulisi tarvetta turvautua sitten reservipoliisiin vaan meillä olisi omat poliisivoimat jotka kykenisivät sellaiset tilanteet hoitamaan sitten toisaalta jos muistetaan vuoden kaksituhattaviisitoista suurta turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymistä niin kyllähän on tosiasia että poliisi joutui silloin kuten muutkin viranomaisemme todella tiukille tämä on mielestäni yksi esimerkki sellaisesta tilanteesta jossa ehkä tuo raja olisi jo ylittynyt joka tapauksessa on hyvä että valtioneuvosto sitten aikanaan sen harkinnan tekee

arvoisa puhemies edustaja räsäsen siitä että poliiseja ei ole

tarpeellinen määrä suomessa on varmasti oikea ja varmasti edustaja räsänen entisenä sisäministerinä sen arvion arvion on oikein tehnyt ja ja olemme varmasti siitä yhtä mieltä täällä uskon että koko sali turvallisuustoimintaympäristön muutos on yleisesti todettu tosiasia kansainvälinen turvallisuustilanne on heikentynyt ja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapinnat ovat yhdessä tällä hallituksen esityksellä reserviläispoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi osaltaan vastataan niihin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden uhkiin joita turvallisuusympäristön muutos aiheuttaa häiriötilanteista normaalioloista aina poikkeustilanteisiin

todettava heti alkuun ettei tämä reserviläispoliisi todellakaan korvaa poliisia eikä muuten myöskään sitä poliisipulaa on on tärkeää että kriisitilanteissa tai sen uhan alla häiriötilanteissa poliisi voi keskittyä ydintehtäviinsä kun taas reserviläispoliisi on siinä sitten samanaikaisesti tukena tilanteen hallintaan saattamisessa ja sen ylläpitämisessä meillä suomessa on paljon ihmisiä joita tämä reserviläispoliisitoiminta kiinnostaa ja ihmiset aina kyselevät olisiko heillä sitten kenties mahdollisuutta toimia tämmöisissä tehtävissä suoritettu asevelvollisuus ja sen puitteissa saatu koulutus on hyvä pohja muistetaan kuitenkin että

puolustusvoimilla on oma sisäinen tarve liittyen esimerkiksi sotilaspoliisikoulutukseen mutta erilaisissa poikkeustilanteissa ja häiriötilanteissa meillä on varmasti käyttöä laajastikin eri ammattialueen osaajille kyber uhka ajassa ajatellaan it osaajia muistutan mielelläni siitäkin että nykyään kun ihmisen elinajanodote on ottanut isoja harppauksia ihmiset elävät pidempään ja mikä tärkeintä pysyvät toimintakykyisinä yhä iäkkäämpinä tämä näkyy siten että meillä on tälläkin hetkellä terveitä hyväkuntoisia eläkeläispoliiseja raja ja tullimiehiä joilla pää leikkaa kuin partaveitsi ja taustalla on valtavan tärkeä ammattilaisen työkokemus samoin esimerkiksi vartijat järjestyksenvalvojat ynnä muut arvoisa puhemies huolta on aiheuttanut reservipoliisin rahoitus tähän lyhyesti totean sen mikä täällä on tullut esille että keskeistä on se että se rahoitus mikä tarvitaan siihen jatkokoulutukseen

ei syö poliisin omia toimintamenoja arvoisa puhemies minä kannatan tätä hallituksen esitystä toivon että nämä tietyt huolet mitä täällä on tullut otetaan otetaan vielä huomioon

edustaja toteaisin sen että näen erittäin kaukaa haetulta ajatukset siitä että reserviläispoliisia käytettäisiin lakkojen lakkojen hillitsemiseen tai mitä sieltä tulikaan

arvoisa rouva puhemies on todellinen tällä hetkellä koska tämä salillinen ihmisiä täällä ei ole saanut oikeiden poliisien resursseja kuntoon eivätkä mitkään edellisetkään salit aikaisempien vuosien aikana vaikka puheet ovat mukavia teot eivät puhu puolestaan joka tapauksessa suomelle ja sen lähialueille turvallisuusympäristön muutos tekee turvallisuustilanteesta vaikeasti ennakoitavaa suomessa on uusia uhkia poliisin on tietenkin varauduttava riittävästi sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu uusia epävarmuustekijöitä ja yhteiskunnan yleinen kriisinkestokyky joutuu mahdollisesti uudenlaiselle koetukselle kansainvälinen terrorismi kyberuhat laajamittainen laiton maahantulo ovat suurimpia muutoksia turvallisuusympäristössä reservipoliisijärjestelmä olisi osa poliisin varautumista on hyvä että myös poliisilla olisi käyttökelpoinen reservi yllättäviä yhteiskunnallisia tilanteita varten vaikka reservipoliisijärjestelmää tarvittaisiin ennen kaikkea poikkeusoloissa järjestelmää olisi mahdollista hyödyntää myös normaaliolojen tässä on kuitenkin oltava tarkkana ei voi olla niin että niin sanottujen oikeiden poliisien määrä pidetään jatkossakin euroopan ja maailman mittakaavassa naurettavan alhaisena sillä verukkeella että on olemassa reservipoliisijärjestelmä häiriötilanne ja poikkeusolojen tilanteet on syytä määritellä tarkasti mutta joustavasti ehdotuksessa on mielestäni hyvä täsmennys että reservipoliisijärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön normaaliolojen häiriötilanteissa jotka sitovat poliisin omat resurssit tilapäisesti esimerkkinä voidaan mainita täällä jo aikaisemminkin mainittu turvapaikanhakijoiden ja turvapaikkashoppailijoiden laajamittainen maahanvyöry vuosina kaksituhattaviisitoista ja siihen liittyvät poliisin tehtävät mitkä edellyttivät poliisia löytämään ja palkkaamaan lisäresursseja sekä hyödyntämään virka apua tuolloin tapahtunut laajamittainen maahanvyöry työllistää poliisia edelleen reservipoliisihenkilöstö voitaisiin käyttää esimerkiksi laajamittaisten ja hallitsemattomien rajatilanteiden yhteydessä joissa poliisin omat henkilöresurssit eivät ole riittävät esityksen ehkä hieman kyseenalainen kohta on se että siellä mainitaan seuraava poikkeusoloissa ja puolustustilassa reservipoliisit voisivat myös käyttää kaikkia poliisin toimivaltuuksia ja voimakeinoja se kuulostaa aika oudolta täällä on aikaisemmin mainittu aikaisemmin mainittu koulutuksen lyhyys mikä oli siis joitakin tunteja pari kolme työpäivää käytännössä mielestäni tulisi kuitenkin tehdä selväksi että poliisi on keskeisin toimivaltainen viranomainen jonka tehtävänä on ylläpitää sisäistä turvallisuutta ja siksi poliiseja olisikin koulutettava ja palkattava huomattavasti nykyistä enemmän yhteiskunnan tärkein perustehtävä on turvata kansalaistensa turvallisuus ilman turvallisuuden alennusmyyntiä on kuitenkin hyvä että esityksessä todetaan että normaaliolojen häiriötilanteessa reservipoliisit suorittaisivat sellaisia tehtäviä jotka eivät edellytä syvälle perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia tai voimakeinojen käyttöä normaaliolojen häiriötilanteissa reservipoliisit toimisivat ensisijaisesti sellaisissa tehtävissä että he voisivat vapauttaa poliisimiehiä poliisin ydintehtäviin yleisesti ottaen reservipoliisin tehtävät olisivat vaara ja onnettomuustilanteiden eristäminen muu vartiointi laajoilla alueilla tapahtuva järjestyksenpito evakuointiin liittyvä liikenteenohjaus sekä muut tukitehtävät reservipoliisit voisivat käyttää toimivaltuuksiaan hyvin rajoitetusti tehtäviensä hoitoon ja heidän pitäisi toimia poliisin ohjauksessa ja apuna näin ollen reservipoliisit eivät voisi täysin itsenäisesti käyttää poliisin toimivaltuuksia mikä on mielestäni hyvä täsmennys reservipoliisit saisivat peruskoulutuksen tehtävää varten jonka jälkeen toimintakykyä ylläpidettäisiin säännönmukaisilla vuosittaisilla koulutustilaisuuksilla sekä kohdennetuilla koulutuksilla ja harjoituksilla kouluttautumisvelvollisuutta ohjaisi reservipoliisina toimivan tausta ja muu kokemus esimerkiksi sotilaspoliisikoulutuksen saaneen henkilön kouluttautumisessa voitaisiin ottaa huomioon saatu voimakeinojen käytön toisaalta poliisikoulutuksen saaneiden ei tarvitsisi suorittaa reservipoliisin peruskoulusta tietenkään on varsin järkevä ajatus että saadulla koulutusta olisi vaikutusta siihen mihin tehtävään kukin yksittäinen reservipoliisi voitaisiin asettaa ja mitä toimivaltuuksia hänelle voitaisiin antaa oikeus käyttää voimakeinoja edellyttäisi että henkilö olisi saanut niihin vastaavan koulutuksen aivan kuten poliisimiehetkin arvoisa puhemies turvallinen korruptoitumaton ja avoin yhteiskunta on tärkeä edellytys hyvinvoinnillemme siksi kannatan kaikkia esityksiä mitkä tukevat yhteiskunnan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta

arvoisa rouva puhemies olen poliisiasian neuvottelukunnan varajäsen ja saan hyvin tarkkaa tietoa poliisin tilanteesta kiitos sille elimelle joka hyvin pitää meitä koko ajan informoituna tästä on helppo sanoa että me kaikki suunnilleen voisi näin olettaa tiedämme että meillä on poliisien määrässä merkittävä vaje tällä hetkellä myös sisäministeri on tästä tietoinen puhemies kannatan kyllä tätä esitystä tälle on monenlaista erilaista käyttötarvetta ja on hyvä että tämä esitys on täällä ja että vielä sitten valiokunnassa sen käyttötarkoitukset ja muut koulutusmuodot tarkentuvat näin toivon poliisien määrää tulisi siis lisätä tämä esitys ei tätä tarvetta poista se on myös tullut täällä monessa puheenvuorossa esille poliisin työ on vaativaa ja monipuolista johon on myös tehtävän vaatima koulutus tämä esitys vastaa lähinnä äkillisesti syntyneeseen häiriötarpeeseen tai johonkin muuhun palvelutarpeeseen jossa tällainen kevytpoliisivirka olisi mahdollinen mutta yhdyn tähän huoleen joka täällä on jo monessa puheenvuorossa todettu että on se riski että tällä järjestelmällä ikään kuin aletaan korvata sitä

joka poliisissa tällä hetkellä on olin hiljattain espoon pääpoliisiasemalla ja siellä kuulusteluosastolla ja osastolla oli käsittämätön miehitys yksi henkilö yksi varahenkilö ja yksi opiskelija ja kun yksi lähti syömään niin sitten kaksi oli ihmeissään ja suurimmassa osassa asioita he joutuivat sanomaan että joudutte odottamaan sitä henkilöä joka juuri nyt on syömässä kun sitten lopulta monen monen tunnin päästä pääsin omaa asiaani hoitamaan kysyin tältä poliisilta miksi miksi tämä tilanne on tällainen espoon kokoisessa kaupungissa hän katsoi minua ja sanoi teidän pitäisi kysyä sitä sieltä arkadianmäeltä sanoin hänelle että teillä on nyt mahdollisuus purkaa huolenne sillä tulen sieltä arkadianmäeltä

hän purki sitten tätä todellisuutta että kuinka paljon heiltä on leikattu määrärahoja viime vuosien aikana mikä on tarkoittanut suoraan henkilöstömäärän vähennystä kyllä tämän huolen pitäisi meillä yhteinen siitä että jollakin aikajaksolla ottaisimme sen päämäärän että poliisien määrä on sellainen että he pystyvät oman tehtävänsä hyvin hoitamaan eikä ole mielekästä sekään että pienen asian hoitamiseksi jollakin poliisilaitoksella kansalainen joutuu neljä tuntia odottamaan eikä ole edes varma että saa sinä päivänä asiansa hoidettua tähän meidän pitäisi nyt yhdessä puuttua samalla kun totean puhemies että tämä esitys ei ole huono esitys mutta tämä huoli että tämä vie nyt huomion siitä todellisesta tarpeesta on aiheellinen ja suuri kiitoksia

arvoisa rouva puhemies turvallisuus on tässä viimeiset viikot ja kuukaudet jos katsoo tämänkin päivän esityslistaa ollut aika suuressa keskustelun siihen tarvitaan erilaisia välineitä turvallisuuden lisäämiseksi tarvitaan niitä välineitä joista täällä puhuttiin viime viikolla elikkä

esimerkiksi kuntapuolelle niin että ihmiset saavat palveluja tai toisaalta siihen että ihmiset eivät tipu erilaisiin loukkuihin on se sitten työttömyyden sairauden tai jonkun muun asian vuoksi siinä kohtaa kun ja palveluiden puolelta ihmisen olo on turvallinen siten että tuntee kuuluvansa tähän yhteiskuntaan turvallisuudentunne on kaikkein paras sitten tarvitaan aina tämä niin sanottu kova puoli elikkä poliisit rajavalvojat ja puolustusvoimat ja muut tähän esitykseen liittyen minulla on monta kriittistä kohtaa aloitan siitä että että täällä ministeri äsken totesi että tämä ei ole pois poliisien muulta osuudelta että siitäkin huolimatta että meillä on poliiseja riittävästi tätä tarvitaan haluaisin kuulla ja kysyn tämän kyllä valiokunnassa mitenkä poliisit suhtautuvat siihen että yli kaksi miljoonaa euroa sijoitetaan nyt tähän järjestelmään ja sen jälkeen joka vuosi vähintään kaksisataaviisikymmentätuhatta elikkä mitä tällä summalla pystyttäisiin saamaan sinne virkaatekevien pysyvissä työsuhteissa olevien poliisien toimintaan se on ensimmäinen kysymys toinen liittyy siihen kun täällä on viitattu tornion tilanteeseen tai nokian vesikriisiin tai muuhun meillä on hyvä järjestelmä ollut tähän mennessä ja sinne on nyt itse asiassa lisätty voimavaroja tai mahdollisuutta käyttää niin rajavalvonnan puolustusvoimien ihmisiä ja jopa ihan varusmiehiä erilaisissa tilanteissa joihinka tarvitaan niin sanotusti mies tai naistyövoimaa sinne paikan päälle ja kaikki ovat silloin toimimassa virkasuhteisten alaisina alaisina tässä lisäkritiikkiä on

tässä jäi edelleen epäselväksi että tähänhän taustalle ei tarvita muuta kuin kiinnostus toimia poliisina halu toimia poliisin tehtävissä elikkä ei vaadita aikaisempaa koulutusta ei vartijan koulutusta ei sotilaspoliisin koulutusta ei poliisin koulutusta ja sitten tämä koulutuksen määrä kuusitoista tuntia suhteessa tähän vaikka senkin jälkeen tietenkin toimitaan ammattipoliisien alaisuudessa niin kuulostaa hieman epämääräiseltä tai jopa haastavalta päästää kuudentoista tunnin koulutuksella semmoiset ihmiset joilla on vain kova kiinnostus halua toimia poliisina sitten vielä tässä oli se kysymys että näihin liittyy myöskin aseenkäyttömahdollisuus aseenkäyttömahdollisuus ei ole sidottu edes siihen aiempaan koulutukseen ministeri äsken vastasi että siihen pitää olla valtioneuvoston päätös siinä kohtaa kun tilanne on niin kriittinen mutta ajatelkaa tilannetta että meille ilmoittautuu tähän vapaaehtoisjärjestelmään kuudentoista tunnin koulutuksella ihminen jolla itsellään on aseenkantolupa ja sittenhän hän saa toimia niin kuin poliisina pyssyn kanssa kärjistän tämä on ääriesimerkki mutta sen tämä laki mahdollistaa enkä ole aivan varma haluanko olla todellakaan kannattamassa tämmöistä lakia tähän suomenmaahan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

rouva puhemies esittelen valiokunnan mietinnön perustuslain kymmenennen pykälän muuttamisesta valiokunnan mietintö on yksimielinen ja se on tehty valiokunnan täysilukuisessa kokoonpanossa hallitus esittää muutettavaksi luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa suojan tavoitteena on turvata jokaiselle oikeus luottamukselliseen viestintään ilman että ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon lähetettyjen tai osoitettujen luottamuksellisten viestien sisällöstä nyt hallitus esittää uutena rajoittamisen perusteena tiedon sotilaallisesta toiminnasta tai sellaisesta muusta toiminnasta joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta perustuslain muutos tekisi mahdolliseksi siviili ja sotilastiedustelulainsäädännön säätämisen tavallisina lakeina perustuslakivaliokunta puoltaa hallituksen tekemää muutosesitystä tosin muutettuna sekä samalla esittää muutamia huomautuksia esittelen nyt ensin yleisesti perustuslain muuttamista koskevia linjauksia sen jälkeen erityisesti näitä rajoittamisperusteita ja lopuksi tätä muuttamisen

yleisesti kun perustuslain muutostarpeita arvioidaan on lähtökohdaksi otettava ajatus perustuslain suhteellisesta pysyvyydestä perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutenkaan niin että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio ja oikeusjärjestyksen perustana mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdä perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta nyt käsiteltävä hallituksen esitys kohdistuu perustuslain yhden pykälän yhteen momenttiin se on siten rajattu muutos siviili ja sotilastiedustelua koskevia lakiehdotuksia on mahdollista arvioida ehdotetun perustuslain muutoksen kannalta vasta kun muutos on säädetty valiokunta korostaa että perustuslain muutos ei voi olla tavallisen lainsäädännön säätämisen tarpeeseen liittyvä sivutuote vaan perustuslain muutosta on aina arvioitava itsenäisesti ja tavallisen lain muutoksille valtiosääntöoikeudellisia edellytyksiä asettavana muutosesityksen hyväksyttävyyden arviossa on olennaista että rajoituslausekkeen on edelleen turvattava riittävästi luottamuksellisen viestin salaisuutta ja asetettava riittävän tiukat valtiosääntöiset rajat siihen puuttumiselle sitten tästä
sotilaallisen toiminnan ja kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavan toiminnan rajoitusperusteesta tätä uutta perustetta luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaamiseksi esitetään että lailla voitaisiin säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta uudessa rajoitusperusteessa irtaudutaan rajoituksen perustumisesta rikokseen tai rikosepäilyyn perustuslakivaliokunta katsoo että luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan puuttumisen tulee olla mahdollisimman kohdennettua ja rajattua
ehdotettu sääntely ei hallituksen esityksen mukaan mahdollistaisi yleistä kohdentamatonta ja kaiken kattavaa tietoliikenteen seurantaa perustuslakivaliokunta korostaa että säännöksen soveltamisala rajautuu hallituksen esityksen perusteluissa kuvatulla tavoin tiedon hankkimiseen vain suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta toiminnasta taikka suomen turvallisuusympäristön kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta muutoinkin perustuslakivaliokunta painottaa tarvetta tulkita rajoitusperustetta suppeasti kansallinen turvallisuus ja vakava uhka ovat sisällöltään varsin laaja alaisia käsitteitä niiden soveltamisessa korostuu tarve ottaa huomioon ja noudattaa eurooppalaisessa oikeuskäytännössä tiedonhankintamenetelmiä määrittelevälle lainsäädännölle asetettavia perusvaatimuksia näitä ovat muun muassa viranomaisten toimivaltuuksien käyttöön kohdistuva tuomioistuimen ennakollinen hyväksyminen riippumaton valvonta oikeusturvan toteuttaminen tuomioistuimessa ja tietosuojan perusteiden noudattaminen perustuslaista johtuu tarve tulkita kansallisen turvallisuuden käsitettä suppeasti sekä toisaalta asettaa uhan vakavuusaste korkealle perustuslakivaliokunnan mielestä on myös välttämätöntä että tiedustelutoimintaan liittyy tehokas ja kattava valvontajärjestelmä hallitus esitti myös että tähän perustuslain pykälään olisi tehty muutos rajoitusperusteen sanamuodon mukaan niin että tämän luottamuksellisen viestin suojaa olisi voitu murtaa myös perusteena rikosten torjunta mutta tätä perustuslakivaliokunta ei puolla vaan toteaa että tämä muutos pitää valmistella huolellisemmin uudelleen perustuslakivaliokunta esittää että suojan rajoittamisessa pitäydytään nykymuotoisessa vaatimuksessa

ainoastaan rikosten tutkinnan ollessa kyseessä sitten tästä perustuslakivaliokunta on perustuslain suhteelliseen pysyvyyteen ja valtio oikeudelliseen asemaan liittyvien näkökohtien vuoksi pitänyt tärkeänä että perustuslain tekstimuutokset käsitellään pääsäännön mukaan eli kahdessa erillisessä eduskunnan kokoonpanossa tällainen menettely mahdollistaa sen että perustuslain muutoksesta voidaan käydä normaaleihin eduskuntavaaleihin liittyvä julkinen keskustelu ja että äänestäjät saavat näin äänioikeuttaan käyttämällä osallistua perustuslain muuttamismenettelyyn perustuslakivaliokunta on saanut ulko puolustus ja hallintovaliokuntien lausunnot ja yhteistä näille lausunnoille on että niissä kiinnitetään huomiota suomen turvallisuusympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja niihin liittyviin epävarmuustekijöihin uudentyyppisinä turvallisuusympäristöön vaikuttavina ilmiöinä viitataan muun muassa hybridivaikuttamisen lisääntymiseen kybertoimintaympäristön merkityksen kasvuun ja terrorismiin perustuslakivaliokunnan mielestä kiireellisen menettelyn ajallisten perusteluiden voidaan katsoa heikentyneen hallituksen antamisesta kuluneen ajan vuoksi tämän ei kuitenkaan voida katsoa sulkeneen pois mahdollisuutta kiireellisen menettelyn käyttämiseen kiireellisen menettelyn poikkeuksellisuutta korostaa poikkeuksellisuutta korostaa sinänsä jo sen käytölle asetettu korkea määräenemmistövaatimus
kiireellinen menettely ei ole käytettävissä ellei eduskunnassa ole hyvin laaja yhteisymmärrys perustuslain muutoksen tarpeesta ja sisällöstä
perustuslakivaliokunnan mielestä voidaan ajatella että tilanne poikkeaa perustuslakivaliokunnan aikaisemmin tarkastelemista perustuslain muutoksista siten että kiiremenettelyn käytölle on poikkeuksellisesti välttämätöntä tarvetta ja kyseessä on pakottava tilanne johtopäätöksenä perustuslakivaliokunta toteaa että ehdotonta valtiosääntöoikeudellista estettä käsitellä perustuslain muutos poikkeuksellisesti kiireellisessä menettelyssä ei ole valiokunta ei kuitenkaan tee ehdotusta lakiehdotuksen julistamisesta kiireelliseksi tämä yhdessä valiokunnan aikaisemman käytännön kanssa korostaa sen merkitystä että perustuslain muuttamisessa noudatetaan vastaisuudessakin perustuslain seitsemännenkymmenennenkolmannen pykälän ensimmäisen momentin mukaista normaalia menettelyä päätösehdotuksena valiokunta esittää että hallituksen esitys hyväksytään muutettuna

arvoisa puhemies perustuslain muuttamiselle tulee olla aina hyvä peruste erityinen peruste pitää olla silloin kun se halutaan tehdä kiireellisessä järjestyksessä kun puolustusvaliokunta antoi asiasta lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle en minä löytänyt perusteita kiireelliselle käsittelylle enkä edes hallituksen esityksen kaikille asiaperusteille siksi jätin asiasta eriävän mielipiteen tässä tilanteessa pitää esittää kaksi kysymystä onko suomen turvallisuustilanne muuttunut äkillisesti tai onko turvallisuustilanne kehittynyt pidemmän aikaa suuntaan joka jatkuessaan johtaa lähiaikoina lähitulevaisuudessa turvallisuustilanteen oleelliseen heikkenemiseen minusta ei ole mitään pakottavaa tarvetta joka tukisi kiireellistä käsittelyä puolustusvaliokuntakaan ei arvioinut tätä asiaa neutraalisti vaan otti lähtökohdakseen hallituksen esityksen näkemyksen turvallisuusympäristön muutoksen arviointi ei ole ollut yksimielistä eduskunnassakaan puolustusselonteon ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja ulkoasiainvaliokunnan siitä antaman mietinnön muotoilut poikkeavat toisistaan mitä tulee uhka arvioon ja toimintaympäristön kuvaamiseen perustuslakivaliokunnalla on oma tärkeä roolinsa jos valiokunta on hyväksynyt varauksin lakiehdotuksen se ei tarkoita sitä että tiedustelulakien sisältö ei voisi olla ristiriidassa perustuslain kanssa minusta hallituksen esitykseen olisi pitänyt lisätä ehdoton massavalvonnan kielto kiireellisyydelle ei ole mitään perusteita jos joku asia olisi pitänyt käsitellä kiireellisesti olisi se ollut sote ratkaisu jos suomen sosiaali ja terveyspalvelut romahtavat niiden saatavuus kyseenalaistuu niin se on varmasti suomen kansalaisille suuri turvallisuusuhka nämä asiat liittyvät myöskin toisiinsa sote käsittely vaikutti myös tämän asian käsittelyaikatauluun söi koko ajan perusteita siltä miksi perustuslain muutos pitäisi käsitellä kiireellisenä arvoisa puhemies muutama sana vielä siitä kuinka asia puolustusvaliokunnassa käsiteltiin mitä asioita valiokunta painotti kun se arvioi nimenomaan puolustuspoliittisesta turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta onko terveisiä lähetettäväksi perustuslakivaliokuntaan ensinnäkin puolustusvaliokunta toteaa että että puolustusvoimat on tehnyt merkittäviä toiminnallisia uudistuksia joilla on parannettu toimintavalmiutta kantahenkilökunnasta on on muodostettu valmiusosastoja merkittävä osa varusmiehistä on saanut valmiusyksikkökoulutusta ja varusmiesten käytettävyyttä joustavaan valmiuden kohottamiseen sekä sodan tehtäviin varusmiespalveluksen aikana on lisätty valmiutta on parannettu merkittävästi myös lainsäädäntötoimin on astunut voimaan asevelvollisuuslain muutos joka mahdollistaa sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen sen lisäksi voidaan reserviin kuuluvia asevelvollisia määrätä palvelukseen saman tien ilman kolmen kuukauden ennakkoilmoitusaikaa puolustusvoimat on varsin lyhyessä ajassa pystynyt merkittävästi parantamaan valmiuttaan puolustushaarojen materiaalista valmiutta valmiutta on kehitetty ja koulutus ja harjoitustoimintaa on lisätty puolustusvoimien toimintamenoihin on lisätty viisikymmentä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakahdeksantoista valmiuden parantamiseksi mitkä ovat sitten johtopäätökset puolustusvaliokunnan lausunnossa johtopäätökset alkavat lauseella suomen turvallisuusympäristö on heikentynyt lyhyessä ajassa onko tämä kaikki panostus mennyt sitten hukkaan onko se väärin painottunut vai onko annettu sellaista viestiä joka ei välttämättä kaikilta osin pidä paikkaansa minä en ainakaan valiokunnan jäsenenä voinut yhtyä tähän näkemykseen varsinkaan kun hybridihypetyksellä ja paljon käytetyllä kybersota ei ole kyllä kovin paljon konkreettista sisältöä ja kun on hyvin vähän esimerkkejä siitä kuinka näitä niin sanottuja uuden sodankäynnin muotoja on käytetty kuitenkin lopputulema on sitten että valiokunnan mielestä on puolustuspoliittisesta näkökulmasta katsottuna perusteita katsottuna perusteita lainsäädännön viivyttelemättömään käsittelyyn minusta valiokunnan lausunto oli itsensä kanssa hyvinkin ristiriitainen
arvoisa

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perustuslain sääntelyä luottamuksellisuuden ja salaisuuden suojan osalta nyt käsiteltävänä oleva esitys kohdistuu perustuslain yhden pykälän yhteen momenttiin joten se on hyvin rajoitettu muutos suomen yhteiskunnallinen tilanne ja muun maailman viestintäteknologian kehitys asettavat myös suomen turvallisuusjärjestelmät ja varautumisen erilaisiin turvallisuusuhkiin toisenlaiseen valoon nykyhetkessä ja tulevaisuudessa teknologian kehitys ja internetin kautta tulevat uhat ovat uudenlainen turvallisuusriski johon pitää varautua myös uusilla tavoilla ja keinoilla maailman turvallisuuspoliittinen tilanne on myös muuttunut ole näköpiirissä että tilanteessa tapahtuisi paranemista lähitulevaisuudessa mainittakoon vielä että ehdotettu sääntely ei mahdollista yleistä kohdentamatonta ja kaiken kattavaa tietoliikenteen seurannan säätämistä tämän perustuslain muutoksen tarve on perusteltu ja välttämätön suomen turvallisuuden kannalta perustuslakivaliokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti mietinnössä mainituin perustein

arvoisa rouva puhemies kiitos perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja annika lapintielle hyvästä esittelystä ja kiitän häntä myös yleisestikin hyvästä puheenjohtajuudesta perustuslakivaliokunnassa meillä meillä on siellä hyvinkin merkittäviä asioita ja olemme paljon vartijoina tässä tänään ajattelin että alkaako kohta olla yhtäkään lakiesitystä joka ei sinne tulisi ja ja tietysti sitäkin voisi aina punnita välillä ovatko kaikki sellaisia asioita että ne ovat perustuslaillisesti niin merkittäviä perustuslakivaliokunta alkaa olla kohta sellainen valiokunta että kun halutaan vähän vastuuta siirtää niin asia lähetetään sinne mutta tämä ei suinkaan ole sellainen perustuslakivaliokunta on tässä ollut varsinainen mietintövaliokunta koska kysymys on perustuslain muuttamisesta tässä on tietysti hyvä muistaa sellaiset seikat että ensinnäkin meidän pitää keskustella itse perustuslain tekstin muutoksesta sen hyväksyttävyydestä ja tulkinnasta ja siitä onko sille esitetty riittävät perustelut ja sitten toisaalta punnita ihan erillisenä kysymyksenä se onko olemassa pakottavia pakottavia syitä ja sellainen poikkeuksellinen tilanne että tämä tulee säätää kiireellisessä menettelyssä eli ensin saada eduskunnassa enemmistö julistamalla se kiireelliseksi ja ja sitten hyväksyä se kahden kolmasosan enemmistöllä täällä oli puhetta aikaisemmissakin puheenvuoroissa siitä että jos tämä eduskunta hyväksyy tämän itse perustuslain tekstin muuttamisen niin tässä tullaan nyt muuttamaan luottamuksellisen rajoitusvaltuuksia tulevaisuudessa kaikissa tilanteissa on myös keskustelu siitä että perustuslain muutos ei saa olla sivutuote että kun tehdään joku muutos ja huomataan että hetkinen tämä ei nyt menekään perustuslaista ehkä läpi niin muutetaan sitä samalla näin ei saa olla ja pääsääntönä pitää säilyä normaali säätämismenettely jossa ollaan sopusoinnussa perustuslain kanssa mutta jos pakottavaa tarvetta tulee niin tietysti sitä täytyy voida voida tarkastella mutta ei perustuslain muutoskaan synny missään niin kuin ilmassa ja avaruudessa itsenäisesti vaan ainahan siihen täytyy olla konkreettinen tilanne ja tässä nyt hallitus on perustellut sitä tällä turvallisuustilanteen muutoksella ja sillä että suomella ei ole ollut riittäviä keinoja valvoa asioita sotilaallista toimintaa ja tietoverkkoja ja kaksituhattaviisitoista on

ollut tämä puolustusministeriön mietintö jossa on sitten todettu että että perustuslain muutokseen tulisi ryhtyä

että on tässä muutamia vuosia tätä työtäkin tehty ja siinä mielessä tämä tämä on myös pidemmässäkin juoksussa tullut harkituksi perustuslakivaliokunta on myös antanut täällä sivulla kahdeksan kappaleessa kaksikymmentäseitsemän ohjeita tulevaisuutta varten miten tätä säännöksen säännöksen sanamuotoa tulee tulkita tulkita hyvin tiukasti ja konkreettisesti ja tämä on tietyllä tavalla ennakkopäätös jota varmasti luetaan sitten että miten tätä lakia tulisi tulkita lainsäätäjien ja muidenkin kuten tutkijoiden on tietysti hyvä muistaa lukea myös perustuslakivaliokunnan mietintö eikä vain hallituksen esitys ja on hyvä myös muistaa että tähän rajoitusperusteeseen vetoavalla on myös velvollisuus velvollisuus itse esittää se näyttö että kyseessä on vakava uhka että välttämättömyysvaatimus ei täyty pelkästään sillä että tiedon hankkiminen on yleisesti

kansallista turvallisuutta edistävää vaan on osoitettava että tämä on viimeinen keino lisäksi vielä tämä kiireellisyysmenettely on hyvin hyvin fundamentaalinen kysymys

lähtökohta tietysti olisi aina se että kaksi eduskuntaa voi pohtia asiaa ja sitten voidaan käydä kansalaiskeskustelua aiheesta tämä ajan kuluminen on tietysti koko aika kääntynyt vähemmän ja vähemmän merkitykselliseksi kriteeriksi siinä mielessä että kohta pian on vaalit mutta toisaalta sitten kuten perustuslakivaliokuntakin mietinnössään toteaa tässä ovat nämä tiedustelulait jotka ovat erillinen paketti ja jotka eivät voi jäädä lepäämään vaikka perustuslaki jäisi lepäämään tai ne täytyy sitten tulevan hallituksen joko sellaisenaan aktivoida uudestaan tai ehkä tehdä jotakin muutoksiakin jos hallituspohja näin haluaa ja sitä kautta siihen tulee sitten viivästyksiä että tässä on jokaisella eduskuntaryhmällä ja jokaisella edustajalla pohdittavana miten toimia ja me olemme tehneet erittäin huolellista työtä mielestäni perustuslakivaliokunnassa ja saimme tasapainoisen mietinnön ja halusimmekin näin niin että siellä on argumentteja puolesta ja vastaan jotta jokainen kansanedustaja voi tätä pohtia perustuslain muutos on kuitenkin sellainen kysymys että ei ole kysymys ihan jokapäiväisestä laista niin että se heti seuraavalla kaudella voitaisiin tuosta vain tuosta vain muuttaa ja siksi on hyvä että tämä mietintö on erittäin ymmärrettävä luettava ja hyvin perusteltu ja pohdittu kiitän osaltani valiokunnan jäseniä hyvästä ja rakentavasta työstä ja vielä kiitokset

puhemies minä myös kiitän perustuslakivaliokuntaa ja sen puheenjohtajaa annika lapintietä hyvästä työstä ja vakuuttavasta ja tasapainoisesta mietinnöstä tämän

on mielestäni siinä lauseessa jossa todetaan että kiiremenettelyn käytölle on poikkeuksellisesti välttämätöntä tarvetta ja kyseessä on pakottava tilanne tässä viitataan sekä asiantuntijalausuntoihin että sitten muiden valiokuntien kuulemiseen ja kyllä myös itse sen tiedon pohjalta jota olen saanut yhdyn yhdyn täysin tähän arvioon täällä puhutaan uudentyyppisistä turvallisuusympäristöön vaikuttavista ilmiöistä esimerkiksi hybridivaikuttamisen lisääntymisestä kybertoimintaympäristön merkityksen kasvusta sekä terrorismista

kyllä ihmettelen koska me olemme todistaneet viime vuosina euroopassa hyvin merkittävää hybridivaikuttamisen näyttämöä ukrainassa ja krimillä ja valitettavasti viitteitä tällaisesta toiminnasta on nähty myös suomessa ja viittaan nyt esimerkiksi vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista itärajan yli tulleiden turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen nousuun ja sitten yhtäkkiä

osoittaa kiitokseni valiokunnan puheenjohtajalle ja

työstä äärimmäisen tärkeässä asiassa hanketta on valmisteltu pitkään ja huolella ja tässä salissa ja laajemminkin tiedetään ja tunnetaan se tarve mikä tälle hankkeelle on suomen turvallisuustilanne on ollut jatkuvassa muutoksessa viime vuosien ajan poliittisten päätöksentekijöiden tehtävänä on nyt varautua näihin muutoksiin huolehtimalla että turvallisuusviranomaisten toimivaltuudet ja resurssit ovat kunnossa tiedustelulainsäädäntökokonaisuuden tarkoituksena on saada turvallisuusviranomaisten toimivaltuudet ajan tasalle jotta näihin uusiin uhkiin voidaan vastata uusiin uhkiin varautumiseen tarvitaan uusia toimivaltuuksia tiedustelulainsäädäntö tarvitaan mahdollisimman pian jotta turvallisuusviranomaisemme voivat turvata meitä parhaalla mahdollisella tavalla uhka arvioiden tekemisessä paras tieto on suomen turvallisuusviranomaisilla ei niinkään ehkä puoluekoneistoilla ensimmäisenä osana tätä tiedustelulainsäädäntökokonaisuutta käsitellään esitystä perustuslain muuttamiseksi tämä perustuslain muutosesitys on huolellisesti harkittu esitys jolla mahdollistettaisiin viranomaisten nykyistä parempi varautuminen kansallista turvallisuutta uhkaaviin tekoihin esityksen mukaan lailla voitaisiin vastaisuudessa säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta tämä perustuslain muutos muodostaisi

säätämiselle arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä perustuslakivaliokunnan mietintö luottamuksellisen viestin salaisuuden suojan muuttamisesta on huolellista työtä mietintö on yksimielinen ja valiokunta teki päätöksensä täysilukuisena perustuslakivaliokunta hyväksyi mietinnössään hallituksen esityksen pääasiallisen sisällön hanke siis etenee perustuslakivaliokunta ei sitä vastoin hyväksynyt pientä sanonnallista tarkistusta kuten tässä puheenjohtajakin kertoi jonka mukaan perustuslaissa käytetty ilmaisu rikosten tutkinnassa korvattaisiin ilmaisulla rikosten torjunnassa tällä ehdotuksella hallitus pyrki kirjaamaan säännöksen sanamuodosta erkaantuneen perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön perustuslain tekstiin päivittämään nykykäytännön asialla ei kuitenkaan ole vaikutusta tiedustelulakien säätämiseen perustuslakivaliokunta katsoi lisäksi ettei perustuslain muutoksen käsittelylle kiireellisessä menettelyssä ole valtiosääntöoikeudellista estettä valiokunnan mielestä voidaan ajatella hallituksen esittämällä tavalla siten että kiiremenettelyn käytölle on poikkeuksellisesti välttämätöntä tarvetta ja kyseessä on pakottava tilanne tälle kiirehtimismenettelylle tarvitaan raskaat perusteet ja ne edelleen mielestäni täyttyvät

nyt jos on halukkuutta debattiin avataan debattikeskustelu pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää tässä debatissa puheenvuoron painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

rouva puhemies ehkä lyhyesti tästä minkä ministerikin otti esille koskien rikoksen torjuntaa perustuslakivaliokunta totesi että jos tarkoitus ei ole muuttaa tulkintaa niin silloin sanamuodon muuttaminen voi johtaa arvaamattomiin tilanteisiin ja sen vuoksi asiaa on syytä valmistella ja valmistella yhdessä kotirauhan rikkomista koskevan säännöksen kanssa sen lisäksi olisin ehkä voinut todeta siitä tätä perustuslain muuttamista ei ei todettaisi kiireelliseksi niin siitä huolimatta siviilitiedustelu ja sotilastiedustelulainsäädäntö voi kyllä edetä mutta perustuslakivaliokunta tulee silloin tulkitsemaan niiden lakien sisältöä nykyisin voimassa olevan perustuslain pykälän mukaisesti eli jos tämä ei ole kiireellinen se ei suinkaan pysäytä sotilastiedustelu ja siviilitiedustelulainsäädäntöä

arvoisa puhemies tätä perustuslain muutosta on valmisteltu huolellisesti ja laajapohjaisesti oikeastaan työ on käynnistynyt jo viime vaalikaudella perustyön tähän teki oikeusministeriön työryhmä joka kuuli laajapohjaisesti asiantuntijoita ja teki selvityksiä tässä työssä oli sitten tiiviisti mukana parlamentaarinen seurantaryhmä on syytä todeta se mikä tässäkin yhteydessä todettiin valiokunta oli mietinnöstä yksimielinen ja täysilukuinen kun tällaista uudistusta on tärkeää että tässä ei ole hallitus oppositio asetelmaa vaan tätä tehdään tulevaisuutta varten ei tätä hallitusta eikä seuraavaa vaan sitä seuraavaa ja sitä seuraavaa oleellista tämmöisessä muutoksessa on luottamus se että me voimme luottaa siihen että tämä uudistus on sellainen johon poliittisten suhdanteidenkin muuttuessa voimme luottaa ja tämä luo hyvän pohjan näille substanssilakien muutoksille

arvoisa rouva puhemies kaiken lainsäädännön täytyy elää ajassa kun näemme että kohtaamme aika lailla uudentyyppisiä turvallisuusuhkia on selvää

riittävät toimivaltuudet puuttua uudenlaisiin turvallisuusuhkiin ja torjua niitä myös perustuslain tulee elää ajassa mutta perustuslakia ei tule muuttaa kepein perustein tästä syystä perustuslakivaliokunta on tehnyt huolellista työtä ja puntaroinut eri näkökantoja esitettyyn perustuslain muutokseen nähden ja tullut lopulta yksimieliseen lopputulemaan ja mietintöön jonka se on antanut täysilukuisena toivon että kun tätä perustuslain muutosta täällä käsitellään niin sama suuren laajan kansallisen yksimielisyyden henki pysyy yllä tässä nähdä hallituksen ja opposition välistä eroa vaan sitä tehdään yhdessä arvoisa rouva puhemies perustuslaki on ollut voimassa vuodesta kaksituhatta ja sen on kyllä kestettävä ajan hammasta lähtökohtaisesti perustuslain muuttamiseen on suhtauduttava pidättyväisesti tämä taitaa olla neljäs kerta nyt kun tätä perustuslakia muutetaan siis lähes parikymmentä vuotta tämä on ollut voimassa niin että ihan on pidättäydytty tässä nyt käsiteltävä muutos kohdistuu perustuslain yhden pykälän kymmenennen pykälän yhteen momenttiin jossa säännellään luottamuksellisen viestin salaisuuden suojasta tämän rajoituslausekkeen on turvattava riittävästi luottamuksellisen viestin salaisuus ja asetettava riittävän tiukat rajat siihen puuttumiselle

ja rikosten

kappaleista neljäkymmentä ja tulee lukea kokonaisuutena tästä käytiin erillinen keskustelu täällä puhuttiin jossakin puheenvuorossa että tästä voisi lukea oikeastaan niin että että perustuslakivaliokunta toteaisi että on poikkeukselliset ja välttämättömät tarpeet ja kyseessä on pakottava tilanne aivan kuin me suosittaisimme sitä nyt suorastaan tässä se pitää lukea sillä lailla kokonaisuutena että me toteamme seuraavassa kappaleessa että me emme kuitenkaan tee sitä ehdotusta että se tulisi julistaa kiireelliseksi me toimme sen siksi esille että että on olemassa perusteluita jotka puoltavat sitä mutta emme tehneet suositusta asiasta edustaja mustajärvelle sanoisin että kannattaa lukea vaikka maanpuolustuksen tuki ryn sivut siellä on erittäin laajaa kertomusta siitä mitä on hybridivaikuttaminen ja ainakin kun itse kävin maanpuolustuskurssin niin siellä käytiin todella hyvin tätä läpi eli kannattaa se on ihan nykypäivää

arvoisa puhemies perustuslakia tosiaan ei saa muuttaa hätäisesti ja kevyin perustein on tarkoitettu että se kestää aikaa ja erityisesti jos puhutaan perus ja ihmisoikeuksista mitä luottamuksellisen viestin suojakin on niin silloin pitää varmistaa se että että ihmisten perusoikeuksia puolustetaan ja muutokset tehdään hyvin tarkkarajaisina ja vain välttämättömissä tilanteissa

ei tule vahingossakaan liian isoa ja nyt tämän perustuslakivaliokunnan mietinnön jälkeen voin sanoa että tämä huoli on itseltäni poistunut ja voin kannattaa tätä muutettua esitystä mitä perustuslakivaliokunta mietinnössään nyt nyt esittää hyväksyttäväksi eli selkeästi nostetaan se kynnys korkealle että kansallisen vakavan turvallisuusuhan tilanteessa kun välttämättömyysedellytykset täyttyvät on mahdollista puuttua luottamuksellisen viestin suojaan tässä nyt turvataan se että perustuslakia ei muuteta harkitsemattomasti ja kun sanotaan että ehdotonta estettä kiireellisyysmenettelylle ei ole mutta se on viime kädessä poliittisen harkinnan puitteissa niin sillä rajataan myös sitä että jatkossakaan ei muodostu käytäntöä että perustuslakia lähdetään kiireellisessä menettelyssä muuttamaan hätäisin perustein tässä on tarkkaan punnittu esitys ja nyt se on poliittisessa harkinnassa miten istunto sen sitten ensi

ei ole koskaan leikin asia kun perustuslakia muutetaan ylipäänsä lainsäädäntötyö ei ole leikin asia muttei varsinkaan tässä asiassa tämä on erittäin vakava asia sen takia olen erittäin tyytyväinen siihen että perustuslakivaliokunnassa ja nyt olemme siinä tilanteessa että yhteisesti olemme päätyneet siihen että on mahdollista säätää tämä laki viiden kuudesosan enemmistön avulla mutta perustuslakivaliokunta antaa ryhmille oman harkintavallan ja varmasti on niin että jokaisessa ryhmässä nyt mietitään ovatko ne perusteet sellaisia onko tilanne sellainen että tähän mennään nyt on tehty perusteellinen ja hyvä työ ja kiitos myös

rouva puhemies viitaten siihen mitä edustaja niinistö tässä sanoi on totta kai selvää että kun perustuslakia muutetaan niin ei pidä hätäillä vaan pitää tehdä tarkkaa työtä ja harkiten kuulla asiantuntijoita laajalti toki jos tätä itse kysymystä ajattelee niin tätähän on valmisteltu virkamiestyönä vuodesta kaksituhattakolmetoista lähtien ja sinänsä katson että harkittua hyvää työtä on tehty tässä tuli esille tosiaan se että perustuslakivaliokunta ei tee tässä eduskunnan työjärjestyksen viidennenkymmenennenkolmannen pykälän viidennessä momentissa tarkoitettua ehdotusta siitä että tämä julistettaisiin kiireelliseksi se jättää tämän harkinnan tälle salille mutta toisaalta tosiaan ei katsota että olisi estettä sille että jos viisi kuudesosaa tästä salista katsoo että pitää kiireellisenä käsitellä niin niin voidaan toimia perustuslakivaliokunta pitää tätä valtioneuvoston esitystä myös perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena tarpeellisena se on minusta hyvin tärkeä

keskustelun jälkeen mihin edustaja henriksson tässä viittasi

puhemies tämän lakimuutoksen yhteydessä on siis kaksi periaatteellisesti merkittävää asiaa joihin eduskunta pääsee ottamaan kantaa toisaalta tämä sisällöllinen muutos perustuslakiin ja toisaalta tämä kysymys menettelytavoista ja ja säätämisjärjestyksestä

tässä on pidetty on kuvailtu turvallisuustilanteen ja ympäristön yleistä heikentymistä ja teknologisen kehityksen yleistä vaikutusta suomen ja monien muiden maiden turvallisuusympäristöön mutta ei olla pystytty yksilöimään mitään sellaista yksittäistä uhkaa tai muuta tekijää joka tekisi tästä ajallisesti pakottavaa

arvoisa puhemies haluaisin kiinnittää huomiota siihen että vaikka täällä perustuslakivaliokunnan lausunnosta aivan oikein oikeastaan pitkälti perustuslakivaliokunnan aikaisempiin lausuntoihin viitaten todetaan että pääsäännön pitäisi olla se että on aina vaalit välissä niin itse pykälähän ei määrittele mitään erityisiä poikkeusoloja että tämä kiireellisyysmenettely olisi jotenkin aivan erityinen poikkeus vaan siellä todetaan että että se ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi mutta sen ymmärrän kyllä hyvin ja minusta se on ihan viisasta että kun perustuslakia muutetaan niin normaalitilanteissa lähdetään siitä että vaalit ovat välissä julistetaan laki lepäämään ja sitten katsotaan uudestaan tämä on minusta fiksua ettei lähdetä tavallaan hätiköiden tekemään näitä muutoksia mutta kun perustuslaki mahdollistaa tämän kiireelliseksi julistamisen niin on myös tarkoitettu että tietynlainen kynnys on se löytyykö se riittävä viiden kuudesosan enemmistö täältä ja se kertoo jo paljolti minkälainen asia on kyseessä tuen kyllä itse tätä ja toivon

perusteellista työtä mitä tähän kiireellisyyteen tulee niin pohdimme sitä paljon siinä parlamentaarisessa työryhmässä jossa sain olla mukana jo pitkälti yli vuoden siellä vallitsi sama suuri yksimielisyys mikä tässäkin salissa ja ja myöskin perustuslakivaliokunnassa on vallinnut tässä tässä asiassa kiireellisyyteen tulee niin perusteluja on todella paljon ensinnäkin se että me olemme vakavasti jäljessä verrokkimaista kaikista verrokkimaista ja on aika inhottavaa että ruotsin tiedustelu joutuu kertomaan meille että suomen ulkoministeriötä on vakoiltu jo vuosien ajan se on aika masentava tieto ja se mitä on tapahtunut tässä aivan viime aikoina viime viikkoina on myöskin selvä osoitus siitä että me tarvitsemme lisää työkalupakkia lisää työkalupakkia viranomaisille millä he he voivat seurata seurata tilanteita jos tämä menee yli vaalien niin tämä lainsäädäntö on

puhemies olin itse tämän parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen ja haluan vielä kerran todeta että itse tiedustelulakikokonaisuus on eri asia kuin tämän perustuslain kiireellisen menettelyn arviointi parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävään ei kuulunut kiireellisyysmenettelyn pohdinta ja vaan tämän työryhmän tehtävä ja se mitä tehtiin oli se että pohdittiin tiedusteluvaltuuksien tarvetta tilannehan on nyt niin että edustaja joka kannattaa sekä tätä perustuslain sisällöllistä muutosta että tiedusteluvaltuuksien lisäämistä silti voi olla sitä mieltä että kiireellisen menettelyn ehdot ja kriteerit eivät tässä tilanteessa täyty eli haluan painottaa että näitä asioita on pystyttävä tarkastelemaan myöskin erillään se että suomella on tarve säätää lainsäädännöstä ja säädöspohjasta tiedusteluvaltuuksille on eri asia kuin se mihin me nyt kansanedustajina otamme kantaa

arvoisa rouva puhemies se että me olemme nyt tekemässä perustuslakiin tällaista muutosta ja pidämme sitä kaikki tarpeellisena kertoo siitä että tältä osin meidän perustuslakimme on kyllä hyvien säiden perustuslaki

että suomessa yli puoluerajojen nähdään tällainen perustuslain muutos välttämättömäksi ja osoittaa sen että myös oppositiopuolueet tässä maassa toimivat vastuullisesti mitä sitten tulee tähän kiireelliseksi julistamiseen josta perustuslakivaliokunta siis totesi että sille ei ole oikeudellisia esteitä niin edustaja andersson kaipasi näyttöä sellaisesta konkreettisesta uhasta joka tätä kiireellisyyttä

arvoisa puhemies minusta on hyvä että eduskunta pysähtyy tämän asian äärelle koska kysymys on äärimmäisen isosta periaatteesta luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamisesta meillä on kuitenkin ikiaikainen kirjesalaisuus ja ja tässä tavallaan kun tulee uusia teknisiä välineitä seurantaan tulee tietysti houkutus myös tätä seurantaa lisätä ja tässä pitää kyllä eduskunnan olla hyvin tarkka ulkoasiainvaliokunta kiinnitti huomiota massavalvonta termiin ja totesi että tämä on vähän semanttinen kysymys mutta kun viranomaiset käyttävät tällaisia kohdennettuja hakuja tietovirtaan sitä voidaan kyllä myöskin kutsua massavalvonnaksi osittain siitä on kysymys

puhemies todellakin perustuslaille on ominaista muuttumattomuus ja pysyvyys ja mikäli muutoksen tielle lähdetään sen on todellakin tapahduttava harkiten tämä ei tarkoita sitä että perustuslaki uhmaisi aikaa vaan perustuslaki elää ajassa reagoi aikaan erittäin vahva kivijalka tuleville lainsäädäntöesitysten se että perustuslakivaliokunta on kyennyt antamaan yksimielisen mietinnön täysilukuisena se on hyvä paalutus mutta mitä edessäpäin on tulevia lakiesityksiä ne ovat kaikkea muuta kuin läpihuutojuttuja niihin on paneuduttava vähintään samalla

arvoisa rouva puhemies suomi ei voi kyllä kulkea askelta jäljessä vaan tiedustelussakin meidän pitää olla äärimmäisen ajan tasalla sillä turvallisuusympäristö on muuttunut niin kuin täällä salissa keskustelua on käyty on uudentyyppisiä uhkia hybridivaikuttamista kyberturvallisuuteen liittyviä asioita erityisesti terrorismin torjuntaa me emme voi aivan kuten edustaja salolainen viittasi olla enää muiden maiden hyväntahtoisuuden varassa meidän tiedustelulainsäädäntömme suhteen ja meidän tiedustelumme suhteen vaan tarvitsemme siinä oman lainsäädäntömme ja tämä perustuslain muutos on yksi osa sitä että pystymme sen kokonaisuudessaan toteuttamaan

arvoisa puhemies mielestäni perustuslaki ei saisi olla vain ajan ilmentymä vaan sen tulisi suojella kansallisvaltion kansalaisia suojella heitä myös valtiovallalta samoin perustuslain tulisi ylläpitää valtion suvereniteettia siinä on kuitenkin jo epäonnistuttu eu jäsenyyden myötä viimeistään nyt tässä ja tulevien kuukausien käsittelyssä huomaamme että suomessa perustuslaki muuttuu se muuttuu jopa yhden istuvan eduskunnan mielipiteen myötä se merkitsee sitä siis tämä muuttuvuus että tulevaisuudessa perustuslakia voi muuttaa myös niin kuten olen esittänyt että suomi asettaa omat kansalaisensa etusijalle ulkomaan kansalaisiin nähden tai kuten täällä on nyt aloitteessa käynnissä että suomi myös eroaisi eusta

rouva puhemies on erittäin hyvä että tämä perustuslain muutos saadaan nyt vihdoin ja viimein toteutumaan koska aivan kuten monessa puheenvuorossa on todettu me olemme olleet ulkomaisen tiedustelun ja sieltä saatujen tietojen varassa jo pitkään aivan kuten edustaja salolainen hyvin kuvasi tilannetta että näinhän meillä on että ruotsistakin tietoa saadaan mutta nythän me me pääsemme itse näitä tietoja keräämään

lainsäädäntö luodaan tässä talossa ja nimenomaan eduskunnan nimenomaisella tahdolla koska suosituksia kiireellisyysjärjestyksestä ei ole eduskunta sen itse päättää

helppo ymmärtää se että koko tätä tiedustelulainsäädännön uudistusta vastaan mutta hieman vaikeampi myönnän ymmärtää se että samaan aikaan kannattaisi tiedustelulainsäädännön uudistamista mutta ei kannattaisi nyt tätä kiireellisyysmenettelyä koska tosiasia kuitenkin on se mihin edustaja salolainen viittasi että asiantuntijoiden mukaan olemme viisitoista vuotta jäljessä keskeisiä vertailumaitamme tätä uudistusta kuitenkin on harkiten tehty vuodesta kaksituhattakolmetoista virkamiestyönä ja muistaen että ruotsi naapurimaamme on tämän uudistuksen pystynyt tekemään jo viime vuosikymmenellä tätä pitää myös kansantajuistaa siinä mielessä että tilanne on tällä hetkellä se että jos irakiin tai syyriaan lähtee niin sanottu vierastaistelija suomesta niin me emme itse pysty tiedustelutietoa tällaisesta henkilöstä tuottamaan olemme täysin muiden maiden hyvän tahdon varassa katson että olisi hyvin ongelmallista tämän lain säätäminen menisi vuoteen kaksituhattakaksikymmentä jos ei kiireellisellä menettelyllä tässä voida edetä kyllä se asettaa meidät edelleen siihen hankalaan asemaan missä olemme jo vuosia olleet olisi syytä tiedustelulainsäädäntö minun nähdäkseni kiireellisellä menettelyllä pystyä hoitamaan mahdollisimman yksissä

puhemies ensinnäkin edustaja räsäselle te sanoitte että minä vähättelen hybridisodankäynnin muotoja en suinkaan mutta tätä hybridihypetystä minä olen kummastellut kyllä pitkään

sitä sanaa käsitettä käytetään kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa tilanteissa ja sillä perustellaan ihan kaikkea nyt perustellaan sitten tätä pakkoa ja kiirettä johon johon ei ole kyetty mitään konkreettista asiaa vielä kytkemään minä olen ollut ollut myöskin siinä seurantaryhmässä mukana olen ollut ollut ulko ja turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon seurantaryhmässä mukana puolustusvaliokunnassa minä uskallan sanoa että minä olen perehtynyt näihin asioihin enkä ole ollenkaan vakuuttunut siitä että ne perustelut tälle kiireellisyydelle pitävät jos ajatellaan kaiken kaikkiaan niin niin nythän on luotu sellainenkin uhka että ukrainan ja krimin tapahtumat voitaisiin sellaisenaan siirtää itämeren alueelle mihin ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa ei edes siitä huolimatta että meidän oma puolustusministerimme on

arvoisa puhemies tässä edustaja vikman sanoi turvallisuus on valtion tehtävä kun edustaja andersson sanoi konkreettisia esimerkkejä niin kyllä minulta turun seudulla ihmiset siellä on ollut karmea terroriteko parhaillaan siellä on airiston tuntumassa ilmiöitä jotka ihmisiä huolestuttavat kysyvät teettekö te mitään miksei suomessa ole samanlaista lainsäädäntöä kuin ruotsissa minusta

meidän pitää myöskin voida vastata kansalaisille että me me hoidamme oman osuutemme tässä turvallisuudessa ja niissä välineissä mitä mitä nykyaikana tarvitaan kyberilmiöt ovat täällä tänään se on ihan totta ja totta kai minä uskon että keskusta yksimielisesti tukee tämän lain kiireellisyyttä ja toivottavasti saamme sen täällä menemään

arvoisa rouva puhemies kannatan tämän perustuslain muutosta ja kiireellisessä järjestyksessä minusta tämä teksti on tarkkarajaista ja se tuo juuri sen turvan monet ne huolet mitä tässä esityksessä on esitetty voidaan rajata pois yhteen asiaan toivoisin myös vähän laajempaa keskustelua ja se on ylipäätänsä tämä yksityisyyden suojan kapeneminen tämä on trendi joka silloin yhdestoista yhdeksättä kaksituhattayksi olleen terroriteon jälkeen on alkanut meillä on monia monia esityksiä täälläkin joissa jatkuvasti kansalaisten yksityisyyden suojaa kavennetaan

perustuslakivaliokunnalle perinpohjaisesta ja laajasta ja ennen kaikkea yksimielisestä mietinnöstä tässä on tosiaan kaksi eri kokonaisuutta toinen on perustuslain muuttamisjärjestys ja toinen on varsinaiset tiedustelulait joita käsitellään sitten edelleen muun muassa hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa toivottavasti mahdollisimman pikaisesti mielestäni ei ole tarpeen liioitella uhkakuvia joita nykyinen maailma suomellekin asettaa mutta niitä ei ole missään tapauksessa tarpeen myöskään vähätellä ymmärrän hyvin ajattelua siitä että olemme vakavasti jäljessä monissa tiedustelutematiikkaan liittyvissä kysymyksissä toivottavasti näistä asioista saadaan substanssivaliokunnissa kaikki riittävä tieto tästä eteenpäin olen iloinen myös siitä että tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössä on kiinnitetty huomiota siihen että vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle on tarkennettu ja myöskin ihmisoikeusperustaisuutta

arvoisa rouva puhemies perustuslaille ja valtiosäännölle ylipäätään on tietysti ominaista määrätynlainen pysyvyys ja suhteellinen muuttumattomuus tämä ei kuitenkaan ole ehdotonta kuten perustuslakivaliokuntakin omassa mietinnössään toteaa vastaisuudessakin pääsääntönä perustuslain muuttamiselle tulee olla se että se toteutetaan kahden eri eduskunnan toimesta mutta jos lainmuutos halutaan tehdä nopeutetussa järjestyksessä niin se ei ole ihan helppo asia siinä vaaditaan laajaa kansallista yksimielisyyttä viiden kuudesosan enemmistöä mikä osaltaan alleviivaa sitä että se on aika poikkeuksellinen menettely ja ja siihen tarvitaan laajaa kansallista yksimielisyyttä

arvoisa puhemies eri niinistö joka on ministerinä tällä hetkellä minusta tämä on tärkeätä keskustelua ja edustajat andersson ja mustajärvi ovat tuoneet aivan oikein esille sen että kiireellisyys pitää pystyä perustelemaan mutta yhtä lailla itse koen että tärkeätä oli tässä vaiheessa rajata ja perustella se miten perustuslakia itsessään muutetaan niin että ihmisten yksilönvapauksia ihmisoikeuksia ja luottamuksellisten viestien suojaa turvataan tänä aikana niin laajasti kuin mahdollista

kun tämä on tarkkarajainen ehdotus sitä mietintö hyvin korostaa että tämä on poikkeus että kiirehditään niin se itsessään minun mielestäni vähentää tähän kiirehtimiseen liittyviä riskejä yleisellä tasolla me emme luo ennakkotapausta nyt meidän pitää arvioida tiedustelulakien kiireellisyyden tarvetta ja siitä yhden viiva kahden vuoden aikaerosta saatavaa hyötyä

arvoisa rouva puhemies kiitos perustuslakivaliokunnalle hyvästä työstä joka antaa meille hyvät hedelmät tähän äärimmäisen tärkeään keskusteluun kun puhutaan perusoikeuksista niin puhutaan erittäin merkittävästä kysymyksestä jos nyt päätyisimme muuttamaan perustuslakia kiireellisellä menettelyllä se olisi ensimmäinen kerta nykyisen perustuslain aikana siksi meidän täytyy erityisen huolella punnita löytyykö kiireellisyydelle perusteita onko yhteiskunnallinen tilanne sellainen että poikkeusmenettely on välttämätön

poikkeuksellisen merkittävää tarvetta kun tehdään muutoksia kansalaisten perusoikeuksiin on kansalaisilla itsellään oltava mahdollisuus antaa mielipiteensä mieluiten vaalien kautta nyt meillä on kiitollinen tilanne meillä on vaalit ensi huhtikuussa joten se ajallinen hyöty jota saadaan kiireellisyydellä on kuitenkin suhteellisen lyhyt ja antaa meille mahdollisuuden tehdä nämä muutokset vaalien kautta vaikka kannattaisi näitä esitettyjä sisällöllisiä muutoksia niin kiireellisyyttä pitää arvioida erillisenä kysymyksenä

tässä parlamentaarisessa seurantaryhmässä mukana olleena olen seurannut tätä jonkun aikaa kuinka tämä lakipaketti sekä perustuslaki että substanssilait on jalostunut matkan varrella siellä on ollut positiivisia muutoksia odotin suuresti perustuslakivaliokunnan mietintöä erityisesti tämän lain ja sen perusteluja siitä oman kannan muodostamisen pohjaksi mutta siihen ei juurikaan eväitä tässä mietinnössä ole se jätetään aika avoimeksi mutta tuo tutkinta vastaan torjunta oli hyvä se ei ole mielestäni ollenkaan semantiikkaa puhutaanko rikoksen tutkinnasta vai rikoksen torjunnasta vaan se on hyvinkin ohjaava tekijä kun perustuslakivaliokunta harkitsee jonkun normaalijärjestyksessä säädettävän lain perustuslainmukaisuutta että puhutaanko tutkinnasta vai torjunnasta tätä kiireellisyyttä en sinänsä niele kritiikittä koska näiden asioiden tarvehan on tiedetty jo vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien tai jopa sitä aikaisemmin niin sotilas kuin siviilitiedustelunkin puolella joten mistä se kiire nyt tulee pyritäänkö tällä

arvoisa puhemies tuo parlamentaarinen työryhmä jota edustaja tölli veti on tehnyt minusta aivan erinomaista työtä mutta kun kun täällä tuli nyt esille se että se ei ottanut suoraan kantaa tähän kiireellisyyteen niin niin se joka on ottanut tähän kantaa on perustuslakivaliokunta siellä on edustettuna lähes kaikki ryhmät se otti yksimielisen kannan ja se totesi vaikka se on

että ottaen huomioon hallituksen esityksessä esitetty selvitys perustuslakivaliokunnan muilta valiokunnilta saamat lausunnot ja perustuslakivaliokunnan saama muu asiantuntijaselvitys sen mielestä nyt on perusteet tähän kiireellisyysmenettelyyn minä tätä tätä kyllä hyvinkin pidän aika arvokkaana näkökulmana että pystyttiin yksimielisesti näin toteamaan ja ja kun perustuslaki tämmöisen mahdollisuuden antaa vaikka sitä aikaisemmin ei ole käytetty

täällä on kahdeksan puheenvuoropyyntöä otetaan ne koska ministerin aikatauluista johtuen hänen on mentävä ja hän antaa kuitenkin tuohon vielä sitten teille vastauksia

puheenjohtaja vaikka kannatan kiireellisyyttä se ei tarkoita missään tapauksessa sitä että suhtautuisin välinpitämättömästi siihen missä vaiheessa perustuslakia pitää pitää muuttaa en missään tapauksessa se on erittäin kova juttu ja siihen täytyy suhtautua kaikella vakavuudella olen tullut vakuuttuneeksi siitä että meidän ei ole syytä odottaa vuoteen kaksituhattakaksikymmentä siinä muuttuneessa maailmanpolitiikan tilanteessa jossa me olemme jossa joka päivä meitä vastaan muun muassa hyökätään vähintään hybridi tai kyberiskun voimalla suomea eri organisaatioita instituutioita vastaan aikaisemmassa tehtävässäni suurlähettiläänä tulin tietoiseksi siitä miten riippuvaisia me olemme ulkomaisista tiedustelupalveluista sieltä on tullut meille tärkein tieto monessa tapauksessa

rouva puhemies uskon että tällä tiedustelulainsäädännön uudistuksella voidaan huolehtia samaan aikaan sekä kansalaisten perusoikeuksista että kansalaisten turvallisuudesta niin kuin tässä edustaja lohi toi esille perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan ei tosiaan ole estettä sille että kiireellisenä tämä vietäisiin eteenpäin ja esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen vasemmistoliitosta on muun muassa edustaja andersson kysynyt sitä mitkä ovat ne konkreettiset syyt miksi tällaista esitystä pitäisi kiireellisenä viedä eteenpäin totta kai täytyy katsoa myös muiden valiokuntien lausuntoja edustamani ulkoasiainvaliokunnan lausunnossa todetaan että viestintäteknologian nopea kehitys on tehostanut ja helpottanut suomelle uhan muodostavien tahojen välistä yhteydenpitoa tässä tulee esimerkiksi terrorismi tietysti kuvaan ja

tekojen valmistelu ja toteuttaminen tapahtuvat entistä lyhyemmässä ajassa ja turvallisuustilanteen kehityksen ennustettavuus on heikentynyt merkittävästi nämä perustuvat valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden näkemyksiin kyllä tämä minusta on hyvin konkreettinen tilanne missä me

arvoisa puhemies yhdyn kaikkiin niihin jotka sanovat että valtiovallan tehtävä on turvata kansalaisten turvallisuus mutta silti mielestäni edustaja tavio edustaja laukkanen ottivat sen toisen puolen täällä hyvin esiin että me emme voi tehdä sellaisia toimia jotka sitten rajoittavat liikaa kansalaisten oikeuksia tai vapauksia tai kansalaisten ja sitä sitä rajalinjaa tässä juuri nyt etsitään kun katsoo sitä kaikkea tietoa mitä meistä netissä liikkuu kaikkien näiden tietojen yhdistämistä ja näin poispäin niin ymmärrän hyvin että kansalaiset tuntevat itsensä ikään kuin uhatuiksi tämä on uusi uhkakuva että heistä liikkuu kaikkea sellaista tietoa jota joku voi pahalla tahdolla yhdistää ja käyttää väärin ja jopa niin että viranomaiset joissain yhteyksissä käyttävät väärin eivät ehkä aina suomen viranomaiset mutta joidenkin muiden maiden viranomaiset

puhemies painotan taas kerran että kysymys siitä tarvitaanko ylipäätään uusia tiedusteluvaltuuksia on erillinen kysymys eikä minun ymmärtääkseni siitä ole mitään erimielisyyttä myöskään eduskunnan sisällä perustuslakivaliokunta itse omassa lausunnossaan painottaa että tätä perustuslain muutosta ei myöskään tule arvioida eduskunnan käsiteltävänä olevan tiedustelulainsäädännön mahdollistamisen näkökulmasta eli myöskin tämä perustuslain sisällöllinen muutos on nähtävä siitä näkökulmasta että se myöskin myöhemmin voi mahdollistaa muita lainsäädäntöhankkeita joka perustuvat tähän samaan perusoikeuksien rajoitukseen mitä nyt tullaan käyttämään tiedusteluun samaten kysymys menettelytavasta kiireellisestä menettelystä on vielä toinen tai kolmas tästä kokonaisuudesta irrallinen kysymys josta meidän huolenaiheenamme tosiaankin on se että mikäli kynnys nyt madaltuu niin tästä tulee ennakkotapaus joka myöskin tekee mahdolliseksi jatkossa muuttaa perustuslakia helpommin tai kevyemmin perustein kuin mitä tähän asti on on ollut mahdollista

tietovirrasta mikä suomen läpi kulkee eri tietoverkoissa tarkkaillaan ja tässä on jäänyt huomiotta lähes kokonaan mielestäni se tosiasia että kun näissä verkoissa liikkuu näitä haittaohjelmia vakoiluohjelmia niin jos suomen viranomaiset eivät pääse sinne tietoverkkoihin seuraamaan niitä tilanteita niin emme koskaan saa tietää erittäin vaarallisista vakoiluohjelmista joita esimerkiksi suomalaisiin yrityksiin ja ihan varmaa on tänäkin päivänä että hyvin moni yritys on kokenut kymmenien miljoonien tappioita kun yrityksen kannalta tärkeitä taloudellisia arvoja on viety verkkojen kautta pois tästä maasta ja siinä on syntynyt taloudellinen vahinko kannattaa tämäkin huomioida totta kai on turvallisuus turvataan mutta jos jostakin vähän luovumme niin saavutamme paljon enemmän
vielä seuraavat neljä henkilöä edustajat

arvoisa rouva puhemies täällä on oikein korostettu sitä että mikäli tämä kiireellinen perustuslain muuttaminen tehdään niin sen täytyy olla ehdottoman poikkeuksellinen tapaus me emme halua synnyttää uutta politiikkaa joka on sellaista että se perustuu perustuslain olosuhdeperustaiseen muuttamiseen jatkuvasti se varmasti on jotain mistä enemmistö tässä salissa on samaa mieltä

väheksyä mutta uskallan sanoa että

arvoisa rouva puhemies tuossa edustaja andersson kantoi huolta siitä muodostuuko nyt jonkinlainen uudenlainen ennakkotapaus siitä että vastaisuudessa perustuslakia voidaan muuttaa nopeammin tällainen huoli on perusteeton perustuslakimmehan tuntee jo tällä hetkellä mahdollisuuden myöskin nopeutettuun käsittelyjärjestykseen mutta se vaatii sitten viiden kuudesosan mikä korostaa sen menettelyn poikkeuksellisuutta lisäksi perustuslakivaliokunta on aiemmassakin käytännössään todennut että tällaisen nopeutetun menettelyn käytölle tarvitaan myöskin riittävän hyvät perustelut mehän tässä nyt olemme nähneet niin kuin perustuslakivaliokunta kirjoittaa että ei ole esteitä nopeutetun menettelyn käytölle tämän perustuslain muutoksen käytön yhteydessä kyllä minusta tulisi tulisi kiinnittää aika paljon huomiota siihenkin seikkaan että euroopassa aika laajasti määrätynlaiset tiedusteluvaltuudet on jo olemassa ja kun suomessa perustuslain muutosta sitä ennen tarvitaan niin kyllä me olemme

arvoisa puhemies kiinnitän huomiota siihen että tämä keskustelu on on osoittanut että perustuslain muutoksen tarpeellisuudesta ja sisällöstä näyttää vallitsevan melko suuri yksimielisyys se mistä on vähän eri näkemyksiä on tämän kiinnitän tässä sisällössä yhteen asiaan huomiota se on keskustelu tästä kohdennetusta ja kohdentamattomasta valvonnasta nyt on asia niin että tässä mietinnössä on hyvin tiukkaan rajattu se tämä on luja mietintö tässä mielessä ei tämä mahdollista tavallisen lain säätämisjärjestyksessä mitä tahansa tulevaisuudessa ja tämä luo aika turvallisen näkökulman on myöskin syytä todeta että perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset ovat tulevaisuudessakin täysmääräisesti voimassa tässä mielessä voimme katsoa turvallisesti tulevaisuuteen mitä tulee sitten kiireellisyyteen niin siitä käydään sitten ensi viikolla perusteellisempi keskustelu
ja vielä valiokunnan puheenjohtaja edustaja lapintie
rouva puhemies haluaisin vielä nostaa täältä valiokunnan mietinnöstä esille kohdan jossa käsitellään uuden rajoitusperusteen soveltamisrajoituksia valiokunta korostaa ensinnäkin että tiedonhankinta kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta voidaan säännöksen perusteella osoittaa vain kansallisesta turvallisuudesta huolehtivien viranomaisten tehtäväksi lisäksi hankkiminen sellaisesta toiminnasta joka luonteensa takia voi muodostua vakavaksi uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle ja myös lailla on tyhjentävästi tyhjentävästi säädettävä toimivaltuuksien kohdentumisesta kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta lisäksi sääntely ei mahdollista yleistä ja kohdentamatonta tietoliikenteen seurantaa mikä tässä keskustelussa on ollutkin esillä ja myös sitä valiokunta korostaa että luottamuksellisen viestin salaisuuteen kohdistunut rajoitus on sallittu vain jos tiedonhankinta ei ole mahdollista vähemmän puuttuvin keinoin ja niin että tiedon hankkimisessa puututaan luottamuksellisen viestin salaisuuteen mahdollisimman rajoitetusti eli valiokunta haluaa korostaa näitä soveltamisrajoituksia ja ja ne otetaan totta kai huomioon sitten kun arvioidaan

keskustelu oli varsin yksimielinen kuten täällä parlamentaarisen ryhmän puheenjohtaja edustaja tölli sanoi tästä tarpeesta nyt kun tarkemmin kuuntelin täältä kaikkien puolueidenkin puheenvuoroja niin itse asiassa tarve tälle koko hankkeelle tunnustetaan mutta sitten tulee kyse tästä kiirehtimismenettelystä josta tavallaan varmasti käydään jatkokeskustelua onkin hyvä kuulla että itse asiassa tälle hankkeelle on ilmeisesti lähes yksimielinen tuki tässä salissa nyt käytiin keskustelua vain kiirehtimismenettelystä se on eri asia mutta oli minullekin mieluisa yllätys kuulla tämä perustuslain muuttaminen on aina vakava teko nyt kun katsotaan maailmalle niin huomataan että oikeusvaltiokysymykset ja perustuslakikysymykset ovat kaikista suurimpia tällä hetkellä sen takia sen pitää suomessa perustua juurikin tällaiseen huolelliseen monipuoliseen analyysiin jos lähdetään tekemään muutoksia pitää arvioida onko tuon perusoikeuden rajoitus liian vakava jotta saadaan toista intressiä eteenpäin turvallisuusintressiä ei voi määrättömästi edistää muiden oikeuksien kustannuksella tämä on se perusviesti emme me voi sanoa että kansallinen turvallisuus niin mitä vain saa tehdä ei missään nimessä näin näin sanotaan turkissa tai venäjällä tai muualla mutta ei suomessa meillä on kokonaisuus joka on huolella punnittu jossa vain tarkkarajaisia täsmällisiä tiettyjä rajauksia voidaan tehdä kansalaisten perusoikeuksiin jotta voidaan edistää turvallisuutta koko suomessa mutta ei voida tehdä niin että puututtaisiin perusoikeuksien aivan ydinalueisiin tai poistettaisiin aivan rajattomasti vaikka niin että massavalvonta sallittaisiin tuosta noin suomessa on vakiintuneet perustuslakivaliokunnan käytännöt siitä miten perusoikeuksia voi rajoittaa merkittävien intressien edistämiseksi näitä perusoikeuksien rajoittamisedellytyksiä oli huolella jo vuosien ajan laadittu siihen oikeusministeriön esitykseen josta nyt perustuslakivaliokunta yksimielisesti käytännössä katsoo että siltä pohjalta on hyvä edetä eli huolellinen valmistelu

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on yksi periaatteellisesti merkittävimmistä mitä eduskunta tämän vaalikauden aikana tulee käsittelemään sillä kyse on perusoikeuksiin tehtävästä rajoituksesta ja vieläpä yksityisyydensuojaan suoraan liittyvästä sellaisesta perustuslakivaliokunta on omassa painottanut perustuslain pysyvyyden tärkeyttä sekä sitä että perustuslain mahdollisia muutostarpeita arvioidaan huolellisesti ja että välttämättömiksi arvioidut muutokset tulee tehdä perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta eduskunta tulee nyt ottamaan kantaa kahteen erilliseen asiaan tämän nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen myötä ensimmäinen niistä on muutos perustuslakiin joka mahdollistaa luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista uusin perustein esityksen mukaan perustuslain kymmenenteen pykälään lisätään uusi momentti jonka mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta on tärkeää painottaa että vaikka tämä esitys nyt poliittisesti on kytketty vahvasti tietoliikennetiedustelun mahdollistamiseen on tämä muutos perustuslakiin kuitenkin luonteeltaan yleinen ja mahdollistaa siten myös tulevaisuudessa muita lainsäädäntöhankkeita jotka pohjautuvat tähän samaan rajoitusperusteeseen kuten perustuslakivaliokunta mietinnössään toteaa ei perustuslain sisällöllistä muutosta tule arvioida eduskunnan käsiteltävänä olevan tiedustelulainsäädännön mahdollistamisen näkökulmasta tämä muutos perustuslakiin on periaatteellisesti tärkeä myös sen takia että luottamuksellisen viestin rajoittamista tämän lakimuutoksen myötä irrotetaan rikosperusteisesta toiminnasta jatkossa yksityisyydensuojaa voidaan siis rajoittaa myös tiedon hankkimiseksi tilanteissa joissa ei tiedonhankintavaiheessa eikä välttämättä muutoinkaan voitaisi kohdistaa konkreettista ja yksilöityä rikosepäilyä vaikka vasemmistoliiton näkemys on että tällainen rajoitusperuste perustuslakiin voidaan lisätä haluamme kuitenkin painottaa että muun kuin sotilaallisen toiminnan kohdalla tämä rajoitus on kytketty vain vakaviin uhkiin on keskeistä että tätä kynnystä myös käytännössä sovelletaan niin että luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen tavallisten ihmisten kohdalla tehdään vain poikkeuksellisissa tilanteissa joissa se on välttämätöntä tiedon hankkimiseksi kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavista tekijöistä samaten painotamme sekä lain perusteluihin että tähän perustuslakivaliokunnan sisältyvää selkeää linjausta siitä että tämä rajoitus ei mahdollista yleistä kohdentamatonta ja tietoliikenteen seurantaa arvoisa puhemies toinen periaatteellisesti iso kysymys johon eduskunta tulee ottamaan kantaa on perustuslain muuttamisen säätämisjärjestys hallitus on lakiesityksessä ottanut kantaa kiireellisyyden puolesta mutta perustuslakivaliokunta pidättäytyy yksimielisesti esityksen julistamisesta kiireelliseksi asia on nyt siksi eduskunnan käsissä vasemmistoliiton näkemys on että ehdot kiireelliselle menettelylle tässä tilanteessa täyty perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain muuttamiseen tulee suhtautua pidättyväisesti eikä siihen pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella valiokunnan mukaan on tärkeää että perustuslain muutokset pääsääntöisesti käsitellään normaalissa perustuslain säätämisjärjestyksessä kynnys on haluttu pitää korkeana niin perustuslain aseman suojaamiseksi kuin demokratian varmistamiseksi jättämällä esitys lepäämään seuraavalle eduskunnalle annetaan kansalaisille mahdollisuus vaalien kautta ilmaista oma kantansa esityksiin joilla heidän rajoitetaan tai muutoin merkittävällä tavalla muutetaan mikäli tästä

kansanvallan näkökulmasta keskeisestä menettelytavasta poiketaan tulisi perusteiden olla poikkeuksellisen selkeitä ja painavia kiireellistä menettelyä ei siis tule käyttää ellei siihen ole poikkeuksellisesti välttämätöntä tarvetta kysymys kuuluu siksi meillä nyt käsissä sellainen tilanne niin hallituksen esityksessä kuin ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan lausunnoissa ja selonteoissa on tehty ansiokkaita kuvauksia turvallisuusympäristössä tapahtuneista muutoksista teknologisen kehityksen vaikutuksista turvallisuuspolitiikkaan ja tiedustelutoimivaltuuksien tarpeesta kaikki tämä on kiistattomasti kiistattomasti totta se ei silti muuta sitä tosiasiaa että kyseessä on yleinen kuvaus turvallisuustilanteen muutoksista jotka ovat todellisuutta kaikissa valtioissa ympäri maailman on siis vedottu yleiseen tarpeeseen saada lisää tiedusteluun liittyviä toimivaltuuksia mutta mitään poikkeuksellista ja välttämätöntä juuri tähän aikaan ja suomeen liittyvää tarvetta ei ole yksilöity poliittisesti hyvä osoitus tämän poikkeuksellisen ja välttämättömän tarpeen puuttumisesta on se että hallitus on antanut sote uudistukselle etusijaa tämän lakihankkeen etenemiseen nähden mikäli tarve olisi poikkeuksellinen ja välttämätön olisi ollut mahdollista edetä nopeammin tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös monet esityksestä lausuneet oikeusoppineet siteeraan yhtä lausuntoa jonka mukaan kulunut aika esityksen antamisesta horjuttaa hallituksen esityksen kantaa siitä että suomen turvallisuustilanteen heikentyminen ja tarve varautua suomen kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan muodostaisivat sellaisen poikkeuksellisen tilanteen jossa perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on osoitettavissa välttämätön tarve lopuksi mikäli puhemies sallii eduskuntavaalien läheisyys tulee myös tähän arviointiin kiireellisellä menettelyllä saavutettavissa oleva ajallinen säästö on tällä hetkellä pieni verrattuna normaalissa säätämisjärjestyksessä etenemiseen ja lopuksi vaikka kannattaisikin niin niin perustuslain sisällöllistä muutosta kuin tiedustelutoimivaltuuksien lisäämistä hallituksen esittämässä muodossa vetoan silti edustajien harkintaan mitä tulee kiireellisen menettelyn käyttöön tästä tapauksesta tulee ennakkopäätös jolla tulee olemaan vaikutuksia siihen minkälaisin perustein jatkossa tehdään muutoksia perustuslakiin

arvoisa puhemies aluksi on mieluisaa todeta se että perustuslain muutoksen sisällöstä ja tarpeellisuudesta vallitsee tässä salissa melkoisen suuri yksimielisyys se kertoo myös siitä että asiaan on aika laajasti paneuduttu ja asiaa on harkittu ja silloin se luo hyvin vakaan pohjan perustuslain uudistamiselle niin kuin tässä on monta kertaa todettu perustuslakia ei tule muuttaa hetken mielijohteesta eikä poliittisista suhdannesyistä vaan se on aina huolella valmisteltu ja huolella harkittu asia perustuslain luonne on tietyllä lailla tietyllä lailla pysyvä mutta se ei tarkoita koskaan sitä ettei perustuslakia tule ja voi muuttaa tätä perustuslain muutosta on valmisteltu jo edellisen vaalikauden aikana ja tämän vaalikauden alussa asetettiin oikeusministeriön työryhmä joka tätä asiaa valmisteli ja jo vuoden kaksituhattaviisitoista puolella asetettiin myös parlamentaarinen seurantaryhmä joka oli tiiviisti tässä työssä tässä valmistelutyössä kuultiin hyvin laajasti eri asiantuntijoita ja tehtiin selvityksiä ja punnittiin eri näkökulmia on syytä todeta myös se että tämä uudistus on hyvin rajattu se koskee vain yhden pykälän yhtä momenttia ja perustuslakivaliokunta mietinnössään vielä rajasi tätä eli ei voi sanoa että on joku hätiköity muutosesitys vaan se on huolella harkittu

nyt on tärkeää muistaa tässä myös se mikä tässä näkyy ole kysymyksessä hallitus oppositio asetelma niin kuin ei koko tiedustelulakipaketissakaan tätä ei tehdä pelkästään tätä hallitusta varten eikä seuraavaa hallitusta varten eikä sitä seuraavaa vaan pitemmällä aikavälillä niin että

voi nojata olivatpa poliittiset suhdanteet sitten mitkä tahansa se luo vakauden ja tällaiset uudistukset pitää juuri tämäntyyppisesti tehdä tässä on keskusteltu sitten muutamista näkökulmista ja yksi on tämä kohdennettu valvonta valiokunnan puheenjohtaja mietinnöstä hyvin perustellusti lainasi

tämän säännöksen soveltamisrajoitukset tarkoittavat ja minä siitä toistan esille sen että massavalvonta tai kohdentamaton valvonta ei ole mahdollista vaan että aina se perustuu selkeään päätöksentekoprosessiin ensinnäkin tiedonhankinta kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta voitaisiin säännöksen perusteella osoittaa vain huolehtivien viranomaisten joita ovat nykyisin suojelupoliisi pääesikunta ja puolustusvoimien tiedustelulaitos tehtäväksi toiseksi on syytä todeta että tämä rajoitusedellytys koskisi vain tiedon hankkimista sellaisesta toiminnasta joka luonteensa takia voi muodostua vakavaksi uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle vakavaksi uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle kolmanneksi lailla tulee säätää eli näillä substanssilaeilla tyhjentävästi toimivaltuuksien kohdentumisesta kansallista turvallisuutta vakavasti tyhjentävästi neljänneksi ehdotettu sääntely ei mahdollista yleistä kohdentamatonta ja kaiken kattavaa tietoliikenteen seurantaa tiedustelutoiminnassa ja sitten on tämä välttämättömyyskriteeri eli aika vahvasti tämä on lukittu ja on syytä muistaa että perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset ovat edelleen täysimääräisesti voimassa eli kun on keskusteltu siitä antaako tämä nyt mahdollisuuden tulevaisuudessa säätää tavallisella lailla mitä tahansa ei

siksi voi katsoa tietyllä tavalla turvallisesti tulevaisuuteen no sitten tästä säätämisjärjestyksestä lyhyesti ei tästä jos tämä säädetään kiireellisenä voi vetää ennakkopäätöstä siitä että tulevaisuudessa aina niin pitäisi tehdä perustuslakivaliokunnan mietinnössä selvästi todetaan se että tämä pääsääntö on tulevaisuudessa edelleen se että kaksilla valtiopäivillä mutta ei perustuslaki myöskään luo estettä sille etteikö näin voi tehdä kun yhdessä näin harkitaan no nyt näistä kiireellisyyden perusteista meidän on syytä sitten tarkemmin puhua ensi viikolla mutta kun kysytään nyt yhtäkkiä jotakin tapahtunut nopeasti niin välttämättä ei niin mutta se paine siihen kiireeseen on kasvanut koko ajan ja se paine vain kasvaa jos minä esimerkiksi tämä saattaa olla huono esimerkki seison tulvavedessä ja vesi nousee koko ajan niin minulla on ollut kiire koko ajan ja ja se kiire vain pahenee eikä se että minulla on ollut kiire jo pitkään poista sitä etteikö se kiire ole käsillä huolellisesti harkitaan haluan vielä todeta tästä keskustelusta että on pitkästä aikaa mukava todeta miten asioista voidaan keskustella myös rakentavasti tämä on niin tärkeä asia että tätä on ihan turha kärjistellä jos ollaan eri mieltä niin ollaan ja puhutaan siitä ja silloin tulee myös hyvää jälkeä tämä on sellainen asia että tässä pitää tehdä hyvää

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin lämmin kiitos perustuslakivaliokunnan

perustuslakivaliokuntakin suhtautui tähän asiaan suurella vakavuudella se että olemme tässä tilanteessa säätämässä nopeutetussa menettelyssä muutosta luottamuksellisen viestin suojaan joka on perustuslakimme turvaa on mielestäni aivan välttämätön ja perusteltu esitys suomi on tässä asiassa ikävä kyllä jälkijunassa monessa puheenvuorossa keskustelun aikana tämän ensimmäisen käsittelyn aikana on noussut esille se että olemme vieraiden valtioiden antamien tietojen varassa tähän asti olleet mitä suomalaisissa tietoverkoissa tapahtuu olkoon sitten kysymys ihan normaaleista tietoverkoista tai niistä tietoverkoista joita esimerkiksi viranomaiset käyttävät tai puolustusvoimat tai rajavartiosto käyttää se että me olemme tässä tilanteessa ei tietenkään ole kenenkään vika vaan maailma on vain muuttunut niin hurjaa vauhtia että meidän on siihen muutokseen nyt mukauduttava ja viimeisenä euroopan valtiona luomme tätä lainsäädäntöä jolla pystytään varautumaan kyberuhkiin ja hybridivaikuttamiseen se on tätä päivää

suomen turvallisuuden kannalta erittäin arveluttavaa tietoa ja sieltä sitä sitten on saatavilla kunnes tämä laki saadaan kuntoon ja suomalainen tiedustelu pääsee perustuslain antaman säädöksen mukaisesti myös näitä tietoverkkoja tutkimaan nämä muutokset tässä ollaan hyväksymässä on tehty huolellisella harkinnalla ja ennen kaikkea niin että valiokuntia on kuultu ja niiden lausuntojen mukaan tälle lakihankkeelle nimenomaan on tarvetta nythän ollaan tekemässä luottamuksellisen viestin suojaan hyvin rajattua muutosta ja se on aivan totta että siitä luottamuksellisen viestin suojasta pitää olla huolissaan tämä rajattu muutos mikä nyt ollaan tekemässä on mielestäni hyvin perusteltu ja oikeasuhtainen siihen verrattuna mitä perustuslain suoja tarjoaa luottamukselliselle luottamukselliselle viestinnälle se että perusoikeuksia rajoitetaan joskus on ihan normaalia menettelyä suomalaisessa lainsäädännössä perusoikeuksia voidaan rajoittaa siinä tapauksessa kun se syntyvä rajoitus on oikeassa suhteessa saavutettuun hyötyyn nähden monessa asiassahan näin on toimittu jo aikaisempinakin vuosina ja tällä samalla linjalla jatketaan ja todellakin jos perustuslakia lähdetään muuttamaan niin siihen pitää olla erittäin painavat perusteet ja nimenomaan niin että siitä käydään etukäteen huolellinen valmistelu hyvä kansalaiskeskustelu ja sen jälkeen siitä tehdään sitten jämäkästi päätös on syytä muistaa myös että tietoverkoissa tänä päivänä liikkuu myös ihan tavallisia ei vain pelkästään sotilaiden taikka rajavartiolaitoksen työtä varten olevaa tietoa vaan siellä liikkuu tavallisten ihmisen kannalta hyvinkin vaarallisia tietoja liittyen esimerkiksi taloudellisiin uhkiin tai vaikka teollisuusvakoiluun tietoverkoissa liikkuu sellaisia vakoiluohjelmia joihin emme ole tähän asti pystyneet varautumaan kun eiväthän meidän viranomaiset siellä tietoverkoissa ole saaneet olla tämän jälkeen se mahdollistuu jotta saadaan näitä vakoiluohjelmia ja muita haittaohjelmia paikannettua paljon paremmin kaikilla näillä haittaohjelmilla ja vakoiluohjelmillahan on se yksi yhteinen nimittäjä kuten lääkkeilläkin tuolla lääketieteen puolella että tauti pitää ensin tuntea ennen kuin voidaan lääke keksiä tässä on aivan sama asia että jos joku vakoilu tai haittaohjelma havaitaan sitä virustorjuntaa tai haittaohjelman torjuntaa ei voida tehdä ellei sitä haittaohjelmaa itsessään tunneta nyt sekin mahdollistuu tämän lainsäädännön myötä kattava valvonta kuuluu tähän tähän lakiesitykseen elikkä kun annetaan uusia valtuuksia lain nojalla niin sitä tulee myös valvoa ja sehän tässä laissa on myös järjestetty eli ei tässä olla menossa soitellen sotaan vaan kaikki nämä asiat on tarkasti ja tasapainoisesti harkittu

noin kahden vuoden viivästystä tälle laille mielestäni nämä maailman tapahtumat mitä olemme viime aikoina havainneet suomessakin ja tässä lähialueillamme hyvin vahvasti sitä että tämä nyt esitetty menettely jonka mukaan käydään nopeutetulla menettelyllä tämä lakiesitys on erittäin hyvä ja perusteltu ja sitä

arvoisa rouva puhemies politiikkaahan on olemassa sen vuoksi että on erilaisia yhteiskunnallisia intressejä ja niitä pyrimme sitten sovittamaan ja ja tässä salissa myöskin debatoimaan on kuitenkin hyvä että meillä on sen verran kypsä kansakunta ja sen kansanedustuslaitos että kaikista asioista ei tarvitse tehdä riitaa vaan silloin kun on kyse kansallisesta intressistä ja ennen kaikkea kansallisesta turvallisuudesta niin voimme löytää täällä hyvinkin laajan kansallisen yhteisymmärryksen olemme huomanneet että tässä salissa vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys siitä että

tiedustelulakeja tarvitaan on olemassa myöskin varsin laaja yhteisymmärrys siitä että tiedustelulakeihin tarvittava perustuslain muutos tarvitaan sitten on ehkä vielä jonkin verran keskustelua siitä tarvitaanko nopeutettua menettelyä mutta siinäkin vaikuttaisi olevan niin että että varsin laaja ymmärrys ehkä joistain pienistä nyansseista huolimatta tästä salista löytyy sille että nopeutettua järjestystä voidaan käyttää se että nopeutetussa säätämisjärjestyksessä tarvitaan viiden kuudesosan enemmistöä alleviivaa jo itsessään sitä että kyseessä on varsin poikkeuksellinen järjestely ja siihen tarvitaan erityisen hyvät perustelut mutta kuten olemme saaneet huomata turvallisuusuhkat ja kansainvälinen toimintaympäristö kiihtyvässä liikkeessä mitä tulee meidän kansainvälisiin verrokkeihin niin vastaavanlainen lainsäädäntö on jo saatu vietyä läpi me olemme itse asiassa jo myöhässä tämänkaltaisen lainsäädännön kanssa ja on erinomaista jos pystymme nyt sitten kohtalaisen yksimielisesti tulemaan siihen lopputulemaan että saamme ajantasaisen lainsäädännön myöskin tiedustelulakien osalta ja saamme siihen liittyvän perustuslain muutoksen vietyä viiden kuudesosan enemmistöllä tässä salissa nopeutetussa järjestyksessä

arvoisa puhemies tämä lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys on varsin tekninen luonteeltaan ja sen tavoitteena on poistaa byrokratiaa ja sujuvoittaa menettelyjä tässä hallituksen verotusmenettelylaista poistettaisiin säännös rakennuttajan velvollisuudesta esittää katselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle verohallinnon antama todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä rakennuttajana toimimivan luonnollisen henkilön ei jatkossa tarvitsisi esittää rakennusvalvontaviranomaiselle verohallinnon antamaa todistusta rakentamisilmoituksen tekemisestä rakentamisluvan alaisesta rakentamisesta kehittyneen tiedonsaannin johdosta rakennusvalvontaviranomaisen ilmoituksen merkitys ilmoitusvalvonnassa on vähentynyt verohallinto saa tietoa aikaisempaa joustavammin näistäkin

toinen tärkeä asia on että verotusmenettelystä annettuun lakiin ja ennakkoperintälakiin lisättäisiin säännös joka antaa verohallinnolle mahdollisuuden antaa päätöksiä ja ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti jos verovelvollinen on antanut tähän suostumuksen suostumuksen nämä asiat ovat olleet jo ennakkokäsittelyssä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ja uskallan tässä ennakoida että nämä viedään suuressa sovussa

arvoisa puhemies käsissämme on vuoden kaksituhattaseitsemäntoista toimintakertomus kelan valtuutetuilta pääsimme aloittamaan keskustelua jo tuossa taannoin hieman mutta keskustelu jäi kesken ja minunkin puheenvuoroni jäi kesken joten jatkan siitä nyt viime vuosi oli kelalle poikkeuksellisen haastava perustoimeentulotuen siirtyminen kunnilta kelan tehtäväksi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen käynnistämisvaikeuksilta ei vältytty sillä perustoimeentulotuen käsittely ruuhkautui pahasti ja henkilöstöä tarvittiin lisää siitäkin huolimatta että jo vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa rekrytoitiin perustoimeentulotuen tehtäviin seitsemänsataaneljäkymmentä henkilöä olen itse tehnyt kunnissa toimeentulotukityötä ja jo tuolloin kelan valtuutettuna useaan otteeseen että toimeentulotuki on luonteeltaan aivan täysin erilainen etuus kuin muut sosiaaliturvaetuudet joita kela aikaisemmin on käsitellyt nostimme valtuustossa silloin myöskin useaan otteeseen esille sen että henkilöstömäärä tulee olemaan isompi kuin mitä muissa etuustehtävissä kelalla oli aikaisemmin ollut näistä nostoista huolimatta kuitenkin oli vahva usko siihen että että huomattavasti pienemmällä henkilöstömäärällä pärjättäisiin kuin millä kunnissa toimeentulotukityötä ja etuuskäsittelyä oli aikaisemmin tehty tällä hetkellä tiedämme että että näin ei ole toki vieläkin kelalla on joitakin henkilötyövuosia pienempi työmäärä käytössä perustoimeentulotuessa mutta kela on useampaan otteeseen nostanut esille sen että tämä on täysin poikkeava etuus muihin etuuksiin verrattuna ja sen vuoksi myöskin vaatii aivan eri tavalla henkilötyövuosia kuin muut sosiaaliturvaetuudet kela on joutunut lisäämään henkilöstöä kela on kamppaillut tämän seitsemän päivän käsittelyajan kanssa kamppailee edelleenkin mutta erityisesti vuosi kaksituhattaseitsemäntoista oli kelalle vaikea osa kunnista teki päätöksiä vielä sinne maaliskuulle saakka ja tämä jonkun verran helpotti tilannetta mutta kela joutui koko ajan ikään kuin reagoimaan siihen että että henkilöstöä jouduttiin perehdyttämään ja kouluttamaan työhön ja palkkaamaan lisää pahimman suman aikana asiakkaiden toimeentuloa turvattiin ruoan ja lääkkeiden maksusitoumuksilla ja myös kunnista myönnetttiin täydentävää toimeentulotukea olen pahoillani siitä ettei ettei toimeentulotuen erityisluonteisuuteen uskottu etukäteen jotta

jotka toimeentulotukea tarvitsivat olisi voitu voitu välttyä siltä vahingolta joka joka tästä sitten heille aiheutui kelan valtuusto käsitteli asiaa ja pyysi asiasta myöskin ulkopuolisen tahon raporttia raporttia oppiaksemme mitä tässä meni pieleen ja miten sitten jatkossa voitaisiin paremmin hallita näitä riskejä tämä raportti kertoi ettei muutokseen osattu varautua etukäteen riittävällä volyymilla ja oli yhteistyössä eri tahojen välillä riskienhallinnassa raportoinnissa ja projektin johtamisessa tämä kaikki kävi ilmi ulkoisesta raportista jonka kelan valtuutetut saivat loppuvuodesta kaksituhattaseitsemäntoista näistä ongelmista onkin otettava opiksi kelasta on tullut myöskin merkittävä kilpailuttaja hankintalain kautta tehdään paljon kilpailutuksia ja myöskin nämä kilpailutukset ovat puhututtaneet kelan valtuustossa esitin itse että tähän valtuutettujen toimintakertomukseen olisi voitu vuoden osalta lisätä osio kilpailutuksista mutta en saanut kannatusta tälle esitykselleni olemme taas tilanteessa jossa muun muassa taksikyydit ja kuntoutuspalvelut aiheuttavat jatkuvasti keskusteluja julkisesti mutta myöskin paljon yhteydenottoja asiakkailta

kilpailuttajana ja menneisiin kilpailutuksiin mahdollisesti niissä oleviin ongelmakohtiin joita sitten myöskin eduskunta voisi tämän toimintakertomuksen myötä käsitellä täällä tämä on akuutti asia joka koskee myöskin tätä vuotta ja ja itse aion myöskin kelan valtuutetuissa edelleen kiinnittää huomiota eduskunnan alaisen laitoksen kilpailuttamiseen ja siinä piileviin ongelmiin ja toivon että voimme voimme sitten asiasta myöskin jossain muussa yhteydessä keskustella myöhemmin kiitos

arvoisa puhemies kela on ollut nyt juuri näiden parin viime vuoden aikana aikamoisessa pyörityksessä on tullut paljon uusia asioita ja täytyy sanoa että hämmästyttävänkin hyvin on selvinnyt niistä asioista nyt näyttää siltä että nämä viivästymät mitkä mitkä ovat olleet on saatu hoidettua ja nämä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat saavat rahansa suht nopeasti sieltä nyt kuitenkin se mikä pelottaa kaikkein eniten on tämän aktiivimalli ykkösen tuomat murheet kun leikataan se kolmekymppiä joka tarkoittaa kaikkein pienimmällä määrällä toimeentulevilla ihmisillä yhden viikon ruokaa sitä rahaa täytyy saada jostakin muualta tai sosiaalitoimistosta mutta miten kela pystyy venymään ja pystyykö kela venymään siihen että näitten uusien asiakkaitten jotka joutuivat kelan asiakkaiksi että heidänkin asiat saataisiin hoidettua säällisessä ajassa niin että kenenkään ei tarvitsisi odottaa rahojaan kolmea viikkoa tai kuukautta ihmiset tarvitsevat rahansa silloin kun on se päivä he ovat kyllä laskeneet niin tarkkaan sen miten menee mutta kaikkinensa olen hämmästynyt siitä miten hyvin on saatu kuitenkin menemään täytyy sanoa kun itsekin soitin tässä erään henkilön asiasta kelaan että oli tosi mukava kun siellä vastattiin heti ja sieltä sai avun siihen asiaan tartuttiin ihmisen asiaan toki tietenkin pitäisi olla niin että nämä heikoimmassa asemassa olevat ihmiset pystyisivät itse hoitamaan asiansa ja pääsisivät kelaan eikä menisi papereita hukkaan ja asiat hoituisivat hyvin mutta hyvä että mennään edes tällä tavalla pidetään kela kela pystyssä ja verot sen suuruisina että pystymme pitämään sen pystyssä

vielä kun tuossa varsinaisessa puheenvuorossani ehdin vain sivuuttamaan sitä keskustelua jonka kävimme täällä salissa edellisen kerran kelan valtuutetuista koskien taksikyytien kilpailutusta jo silloin kuulimme ikään kuin kummallista keskustelua jossa ministeri berner koki että lain uudistus ei millään tavalla aiheuttanut tilannetta jossa jossa kela oli näiden taksi kela kyytien kyytien kanssa ministeri mattila totesi että hänellä ei ole mitään mahtikäskyvaltaa jolla hän voisi tilanteen korjata

että mikäli laki tulee voimaan sillä aikataululla heinäkuun alusta alkaen joka joka alun perin lakiesityksessä oli todettu niin tämä tulee aiheuttamaan vaikeuksia kelalle tämä huomio ilmeisesti

jäi kuitenkin kuitenkin kelan vastuulle yksinään ja ja nyt sitten kela oli heinäkuun alusta tilanteessa jossa todella näitten näitten välityskeskusten kilpailutusten kautta kyydit ympäri suomen takkusivat pahasti ja ketkä olivat kärsijöinä kärsijöinä olivat vammaiset sairaat vanhukset ne kaikki jotka näitä kela kyytejä tarvitsivat minusta asia on edelleen epäselvä edelleen on epäselvää se mitä tämän kanssa voitaisiin tehdä jotta tilanne saataisiin tällä hetkellä erityisesti täällä uudellamaalla paremmin toimimaan useat autoilijat ovat kertoneet että ovat ikään kuin jättäneet tehtävät kela kyytien kautta koska eivät voineet osallistua tämän kilpailutuksen jälkeen näitten välityskeskusten antamien ehtojen mukaisesti kuljetuspalveluiden tuottajina ja tämä tietenkin on ikävää useilla asiakkailla on ollut pitkäaikaiset suhteet näihin autoilijoihin jotka nyt siis siis ovat

viime viikolla sain soiton että ilta aikaan kela kyyti tuli turusta huittisten kautta ja kaksi pilkku viisi tuntia soiton jälkeen saapui asiakkaan luokse tällainen ei siis ole järjestelmä joka perustuu pysyvyyteen ja ja toimivuuteen voidaan siis sanoa että kela kyyti toteutui mutta voimmeko me luoda järjestelmän tällaisen varaan emme voi luoda edelleen siis on on paljon työtä tehtävänä jotta jotta ihmiset saavat palvelun katkotta kohtuullisessa ajassa ja pystyvät suunnittelemaan hoitoihin hoitoihin menonsa asiallisesti ympäri suomen
arvoisa puhemies kun nyt tässä on mahdollisuus kertoa ennen kaikkea haluan kertoa puhemiehelle niin juuri tänään menin taksilla hammaslääkäriin kesken päivän kun jouduin siellä hyppäämään niin kuljettaja puhui näistä kela kyydeistä ja sanoi että hän ei ole ottanut yhtään ainutta kela kyytiä ja se johtuu siitä että tämän uuden systeemin takia heidän palkkansa mitä he saavat siitä putosi kaksikymmentäkahdeksan prosenttia

kahdenkymmenenkahdeksan prosentin leikkaus palkkoihin siinä on yksi syy miksi autoja ei riitä kela kyytejä ajamaan ei autoilijoidenkaan kannata ajaa tappiokseen näitä vaikka niitä olisi paljonkin niin tappiota kertyy joka ikinen tunti että mieluummin kannattaa mieluummin kannattaa ajaa normaalikyytejä nythän tässä uudistuksessa on sitten käynyt myöskin näin että ne asiakkaat jotka odottavat sitä kela kyytiä eivätkä saa sitä eivät voi ottaa sillä samalla rahalla tavallista taksia jos he ottavat tavallisen taksin niin heidän omavastuuosuutensa on viisikymmentä euroa kun se kela kyydissä on kaksikymmentäviisi siis pitkissä matkoissa kun puhutaan näistä tyksistä vaasaan tai tai jotain muuta vastaavaa toinen huononnus joka siinä tuli jos esimerkiksi pietarsaaresta käytän nyt näitä esimerkkejä koska tiedän että rouva puhemies tuntee paikat ihminen tulee kyydillä vaasan keskussairaalaan ja käy siellä esimerkiksi kontrollissa joka vie aikaa puolesta tunnista tuntiin niin on lähdettävä pietarsaareen se ei saa jäädä odottamaan tätä asiakasta että asiakas tulisi sitten paluukyydillä takaisin vaan asiakas ottaa sitten uuden kela taksin jolla hän ajaa pietarsaareen ja sieltä taas auto tulee tyhjänä takaisin että tässä on tämmöisiä kämmejä päässyt käymään jotka hankaloittavat ihmisen elämää aivan suunnattomasti ja toivoisin että nämä terveiset menisivät eteenpäin koska nämä ovat niitä mitä tuolta kentältä kuulee mitä ihmiset mitä ihmiset kertovat sitten taksikuski joka tänään oli ajossa ja ajoi minua sanoi että seuraava iso aalto tulee sitten vuodenvaihteessa että silloin lopettavat vanhemmat ja vanhenevat autoilijat koko toiminnan koska he katsovat että se ei enää ole kannattavaa mutta tämä taksikeskustelu on sitten taas toinen keskustelu kela asioista

arvoisa puhemies voisin puhua tästä kela taksiasiasta vaikka tunnin mutta siirryn toiseen aiheeseen koska olemme täällä edustaja tolppasen kanssa kanssa kaksin mutta kilpailutuksessa pysyn edelleen nyt haluan nostaa esille kelan osalta kuntoutuksen kilpailutuksen

viestit jotka tulevat kuntoutuksessa työskenteleviltä ihmisiltä ovat aika karua kuultavaa he katsovat että kelan kilpailutuksen jälkeen esimerkiksi vaikka laitoskuntoutuksen osalta vakiintuneita palveluntuottajia on jäänyt vaille sopimuksia syystä

prosenttisesti hintaan esimerkiksi pitkään toimineet tekijät jäivät sopimuksitta ja uudet toimijat aloittivat käytännössä kurssien suunnittelun ja resursoinnin vasta sopimuksen saamisen jälkeen ja sitten ovat joutuneet haalimaan osaamista mistä ovat sattuneet saamaan tämä viesti tulee vahvasti muun muassa järjestöiltä järjestöt kertovat että että he ovat saaneet näiltä sopimuksen saaneilta viestejä joissa on pyydetty esimerkiksi jostain erityisestä sairaudesta aivan perustietoa jota siis tällä uudella voittaneella palveluntoteuttajalla ei ole ollut ja tämä on toki huolestuttava viesti koska sitä aikaisempaa osaamista kokemusta jota esimerkiksi näiden sairaiden osalta on ollut tuntuu nyt menevän menevän täysin täysin hukkaan myöskin sairastuvat joutuvat eriarvoiseen asemaan päätyessään sellaisiin kuntoutuksen paikkoihin joissa on toimivia työryhmiä jo ennestään tai sitten sellaisiin joissa prosesseja ei ole vielä olemassa lainkaan viestiä on tullut muun muassa siitä että

kaikkiseltaan olleet kovinkaan kovinkaan hyviä ja ihmiset eivät halua hakeutua sellaisiin jos vertaa aikaisempiin kuntoutuksiin joihin jonotettiin ja joihin eivät päässeetkään kaikki halukkaat niin kyllä myöskin tämä on huolestuttava viesti tämä on siis asia johon kelan valtuutettujen on syytä paneutua

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys reservipoliisien tarpeesta ja ja järjestelmän kehittämisestä on on toki tarpeellinen ja tulee tulee tarpeeseen suomalainen poliisijärjestelmä sinällänsä tämä normaali poliisi on hyvä järjestelmä mutta poliisien kokonaismäärä on monessa tilanteessa ja tilastoihin nähden esimerkiksi pohjoismaihin verrattuna meillä kovin kovin alhainen siksi oli mielenkiintoista kuunnella tänään ministeri mykkäsen arvio siitä että vaikka poliisien määrä olisi suomessa niin silti tämä reserviläispoliisijärjestelmä olisi tarpeellinen koska nämä tehtävät mitä on ajateltu näille eivät tietenkään voi olla samoja tehtäviä samoilla valtuuksilla kuin poliisilla koska siinä myös jo koulutukselliset eroavaisuudet ovat niin suuret tämä reserviläispoliisien tarve tähtää siis eri tehtäviin itse näen myös niin että kun suomessa on vahvoja reserviläisjärjestöjä ja ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöjä ja tämmöisiä niin voisiko myös sieltä löytyä mahdollisia henkilöitä jotka olisivat kiinnostuneet tällaisesta tehtävästä heillä olisi ainakin jo pitkälle monta asiaa koulutuksellisesti valmiina järjestetty tämä olisi aika tärkeä sektori varmistaa löytyisikö sieltä sopivia henkilöitä henkilökohtaisesti näen niin että suomalaisten poliisien lukumäärä mikä tällä hetkellä on noin seitsemäntuhattakaksisataa henkilöä pitäisi nostaa tulevien vuosien aikana sille pohjoismaiselle keskimääräiselle tasolle ja se voisi olla mitä sisäministeri mykkänenkin täällä sanoi vaikka aikaa myöten noin yhdeksäntuhatta poliisia silloin varmaan suomessa poliisien lukumäärä olisi kokonaisuudessa riittävä ja yleinen turvallisuustaso siitä merkittävästi paranisi

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi reservipoliisista vihreät ovat jättäneet jo tähän lakiluonnokseen aikoinaan kriittisen lausunnon hallitus esittää siis reservipoliiseja jotka toimisivat poliisin reservinä poikkeusoloissa ja ja heille riittäisi hyvinkin lyhyt koulutus on huomionarvoista että meillä on pula poliiseista tälläkin hetkellä ja tällaisia ei tule käyttää täydentämään poliisiviranomaisten tarvetta mikäli tähän järjestelmään kuitenkin päädytään tulee ammattipoliisien toimintaresurssit varmistaa ja reservipoliisien koulutuksessa painottaa voimakeinojen tarkoituksenmukaista käyttöä sekä perus ja ihmisoikeuksien osaamista

voimankäyttövälineitä reservipoliiseille tulisi ilman ampuma asettakin lisäksi toimivaltuuksien käyttöä täsmennettiin ja tehtiin tarkkarajaisemmaksi reservipoliisit voivat kuitenkin olla aseistettuja poikkeusoloissa ja puolustustilassa mikäli tehtävä sitä edellyttäisi huomioitavaa on että esityksessä reservipoliisille myönnetään huomattavan laajat toimivaltuudet suhteessa esitettyyn koulutuksen kestoon perustuslakikin rajoittaa julkisten hallintotehtävien antamista muille kuin viranomaisille herää perusteltuja epäilyjä siitä riittäisikö näin tiivis koulutusjakso takaamaan riittävät tiedot ja taidot edes virkavastuullisten poliisien tukena toimimiseen

poliisi käyttää työssään merkittävää julkista valtaa joka virkatehtävien hoidon yhteydessä sisältää oikeuden toimia ihmisten perusoikeuksia rajoittavasti esityksen perus ja ihmisoikeusvaikutuksiin tulee kiinnittää tarkempaa huomiota olisi myös huolehdittava että kansalaiset olisivat tietoisia reservipoliisin toimenkuvasta ja toimivallasta tämä on myös oikeusturvan kannalta tärkeää

arvoisa puhemies näin tiedustelulakien ajankohtaisena aikana on tietysti hyvä puhua myös reservipoliiseista ja pohtia esitetyn järjestelmän kestävyyttä mutta minä olisin oikeastaan ministeriltä halunnut kysyä sitä että jos ja kun me pohdimme näitä uusia tapoja tehdä uudentyyppisiä resursseja niin meidän pitäisi pystyä sitten myös pohtimaan sitä tosiasiaa mitä tuolla nettimaailmassa verkossa todella tapahtuu viittaan nyt esimerkiksi siihen että jos katsoo tämän päivän päihde ja huumeongelmaa niin kyllä meillä minun mielestäni se suurin tarve tällä hetkellä on sille että meidän poliisi meidän tulli meidän viranomaiset menevät sinne verkkoon missä sitä rikollista toimintaa tehdään ja siellä meillä on aliresursointia tätä olen ministeri mykkäseltä ihan kirjallisesti kysynyt tai pyytänyt kirjeitse voisiko hän harkita sentyylistä uuden uuden pilottimallin testaamista esimerkiksi meillä lahdessa päijät hämeessä missä huume ja päihdeongelma on selvästi esillä ja se on olemassa olisin tavallaan halunnut sitä täällä ministeriltä tänäänkin henkilökohtaisesti kysyä miten hän näkee tämän kokonaisuuden ymmärrämme täysin että resurssit ovat pieniä mutta kuitenkin kun puhutaan sisäasiainministeriön rahoista ja ylipäätään poliisin resursseista niin sielläkin on ennaltaehkäisevä merkitys monella toimenpiteellä mitä voidaan